arvoisa rouva puhemies hallitus esittää muutoksia lakiin maahanmuuttovirastosta ja lakiin kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta lain muutoksilla valtion vastaanottokeskukset yhdistettäisiin maahanmuuttovirastoon ensi vuoden alusta alkaen valtiolla on kaksi vastaanottokeskusta toinen joutsenossa ja toinen oulussa valtion vastaanottokeskukset ovat valtion virastoiksi verrattain pieniä yksiköitä ne ovat muodostaneet maahanmuuttoviraston kanssa yhden kirjanpitoyksikön vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien hallinnon yhdistämisellä katsotaan voitavan saavuttaa pidemmällä aikavälillä kustannussäästöjä maahanmuuttoviraston tehtävänä on ylläpitää riittävää määrää vastaanottokeskuksia kansainvälistä suojelua hakeville kulloisiinkin hakijamääriin perustuen uusien vastaanottokeskuksien perustaminen tapahtuu valtion määrärahojen puitteissa maahanmuuttovirasto ohjaa ja valvoo vastaanottotoimintaa maahanmuuttovirasto tarvitsee nykyisen lain mukaan aina valtuutuksen sisäministeriöltä kun se perustaa tai lakkauttaa vastaanottokeskuksia vastaanottokeskusten perustaminen ja lakkauttaminen edellyttää paikallisten olosuhteiden sekä viranomaisten ja järjestöjen tuntemusta siihen maahanmuuttovirastolla on sisäministeriötä paremmat edellytykset hallitus katsoo että sisäministeriön roolista valtuutuksen antajana yksittäisten keskusten perustamisessa ja lakkauttamisessa voidaan luopua

arvoisa puhemies ministeri risikko ansiokkaasti jo esittelikin

toinen mikä on ehkä poliittisesti vieläkin merkittävämpi muutos on se että jatkossa maahanmuuttovirasto saisi päätösvallan muiden siis myös muiden vastaanottokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta ja sisäministeriöllä ei enää tässä olisi sitten roolia esiselvityshän tehtiin jo viime vaalikaudella näistä lainmuutoksista ja vuonna kaksituhattaneljätoista jo alustavasti hahmoteltiin että nämä muutokset todellakin olisivat järkeviä ja ne ovat osa luonnollista kehitystä valtion vastaanottokeskukset ovat tällä hetkellä vielä valtion virastoja ja virastoiksi ne ovat todellakin pieniä pieniä yksiköitä ja toisaalta ne tukeutuvat jo hyvin monessa suhteessa

ne muodostavat yhden kirjanpitoyksikön jo vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien eli lähinnä valtion vastaanottokeskuksilla on henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät itsenäisesti hoidossa jonkin verran voi odottaa myös synergiaetua tämän hallinnollisen yhdistymisen jälkeen sillä maahanmuuttovirastollahan on näillä paikkakunnilla myös omat toimipisteet jolloin henkilöstöä voidaan sitten mahdollisesti myös joustavammin jatkossa käyttää on toki huomattava että sekä joutsenon että oulun vastaanottokeskuksilla on ihan tärkeät erityistehtävät ja ja ne ovat vastaanottotoiminnan osaamiskeskittymiä joutsenon osalta ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän osaaminen sijoittuu sinne ja sitten oulun oulun osalta taas

osaaminen ja nämä osaamisalueet ovat edelleenkin erittäin tärkeitä koko vastaanottotoiminnan palvelutuotannolle

mielestäni on hyvä että nyt tässä laissa selkeytetään sisäministeriön ja toisaalta maahanmuuttoviraston vastuita eli sisäministeriö keskittyy ikään kuin siihen strategiseen johtamiseen ja ohjaamiseen vastaanottotoiminnan osalta ja nyt sitten jatkossa selkeästi tämä operatiivinen vastuu myös vastaanottokeskusten perustamisen tai lakkauttamisen osalta kuuluisi sitten maahanmuuttovirastolle koko niin kuin viime vuonna hyvin näimme kun tämä turvapaikanhakijoiden määrä kymmenkertaistui vaatii erinomaista joustavuutta täytyy pystyä hyvin joustavasti perustamaan niitä vastaanottokeskuksia ja sitten myös sitä mukaa lakkauttamaan kun kun tarve tarve vähenee pidän hyvänä sitä että ihan samalla tavalla kuin tähän turvapaikkapäätöksentekoon liittyvät päätökset ovat viranomaispäätöksiä ja ne hoidetaan siellä maahanmuuttovirastossa jatkossa myös sitten tämä vastaanottokeskusten

päätöksenteko tehtäisiin siellä tässä nimittäin on se ongelma että kun nämä päätökset ovat sitten tulleet myös tuonne ministeriön puolelle ja siihen on liittynyt totta kai esimerkiksi vahvaa aluepoliittista keskustelua milloin on vastustettu vastaanottokeskuksen perustamista milloin taas on vastustettu sen lakkauttamista ja ministeriössä itsekin otin useampia delegaatioita vastaan joissa joissa jompaa kumpaa vastustettiin niin mielestäni se ei ole ensisijaisesti poliittisen päätöksenteon paikka vaan vaan nimenomaan viranomaispäätös niin kuin tässä lakiesityksessä ehdotetaan eli järjestelmä voi tältä osin jopa kehittyä nykyistäkin joustavammaksi mutta sitten arvoisa puhemies yhden huolen nostan esiin tässä yhteydessä vastaanottokeskukset puhutaanpa nyt sitten valtion tai muista vastaanottokeskuksista nehän myös tuottavat sosiaali ja terveydenhuollon palveluja ympärivuorokautisesti turvapaikanhakijoille ja tässä viime aikoina on puhuttu erityisesti mielenterveysongelmista joita turvapaikanhakijoilla on on puhuttu itsemurhayrityksistä ja myös sitten toteutuneista itsemurhista ja tämä totta kai tekee aikamoisen paineen myös siellä vastaanottokeskuksissa ja varmasti varmasti koko koko yhteisölle luo tällä hetkellä paineita kun ministeri nyt on paikalla kysyisin millä tavalla sisäministeriössä on tähän huoleen huoleen havahduttu millä tavalla pystytään turvaamaan myös mielenterveyspalveluiden saaminen ja miten ministeri näkee että tällä hetkellä pystytään vastaamaan näissä vastaanottokeskuksissa joita on on aikamoinen määrä vieläkin tähän tarpeeseen

nostaa täältä esille ikään kuin tuntuu tällaisessa hallinnollisessa ratkaisussa olevan mutta joka minun mielestäni on ehkä se kaikkein isoin asia nimenomaan tässä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tulevaisuudessa ja toivoisin että valiokunta kiinnittäisi erityistä huomiota tämän asian tarkastelemiseen tässä hallituksen esityksessä on hyvin hyvin kevyesti perusteltu ehkä juuri sitä osaa ja pohdittu niitä ongelmia vaikka kuitenkin aikaisemmissa lainsäädäntövaiheissa siis silloin kun se perustettiin pohdittiin tosi pitkällisesti missä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tulisi olla kansainvälisessä vertailussa jota tässä hallituksen esityksessä ei ole tämän kohdalla nimenomaan ongelma viranomaisen läheisyydestä on

perustellustikin luottamuspulaa viranomaisten ja heidän välillään varsinkin ulkomaalaistaustaisten uhrien kohdalla siinä mielessä tässä tavallaan mennään nyt vielä vaikeampaan auttamisjärjestelmään nyt tuolla joutsenossa on kuitenkin rakentunut tällaista pitkäaikaista osaamista ja ja luottamusta mutta nyt kun se yhdistetään lupahallintoon näin tarkasti niin on syytä olla vähän huolissaan siitä miten se vaikuttaa

että migri on tehnyt erilaisia päätöksiä ihmiskaupan tunnistamisissa kuin mitä auttamisjärjestelmä jolle viime kaudella nimenomaan haluttiin antaa suurempi rooli ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa jotta heille tulisi vahvempi asema ja sitten migri ei olekaan antanut heille oleskelulupaa olemme tästä puhuneet ja vasta tuli ulos tämä nigerialaisista ihmiskaupan uhreista kertova raportti joten ongelma on tällä hetkellä myöskin kansalaisjärjestöt ohjaavat hyvin heikosti auttamisjärjestelmään ja tähän luottamusasiaan pyydän valiokuntaa kiinnittämään erityistä huomiota

arvoisa puhemies haluan nostaa tässä keskustelussa esille syntymäkotikuntani kyyjärven vastaanottokeskuksen ja koko kunnan erinomaiset ponnistukset kotouttamisen onnistumiseksi kunnassa on seitsemänkymmentä turvapaikanhakijaa joista valtaosa asuu kunnan omistamissa rivitaloasunnoissa eivät siis kaikki yhdessä paikassa vaan vaan heillä on kaikilla omat kodit siellä jokaisella turvapaikanhakijalla on ystäväperhe kyyjärvellä ystäväperheen kanssa tavataan säännöllisesti jaetaan arjen askareita tehdään remontteja ja niin niin edelleen joukko turvapaikanhakijoita on saanut työharjoittelupaikan paikallisesta betonielementtitehtaasta ja kaksikymmentä turvapaikanhakijaa on saamassa oppisopimuspaikan kyseisestä tehtaasta ja sen jälkeen heille on luvattu vakituinen työpaikka kyyjärvellä kielikoulutus on onnistunutta lapset ovat valmistavassa opetuksessa miksi kerron tämän siksi että en voi ymmärtää että migri on nyt lopettamassa tämän erinomaisesti kotouttamisessa onnistuneen kunnan vastaanottokeskuksen juuri pienten kuntien ongelmahan on ollut tähän saakka se että sinne ei ole tahdottu tai he eivät ole olleet innostuneita ottamaan oikeastaan kovinkaan paljon turvapaikanhakijoita eikä välttämättä tällaisia tuloksia kyllä isommissakaan paikoissa saatu eli nyt kannattaisi kyllä tämmöisestä kunnasta tehdä tietynlainen pilotti ja ottaa oppia siitä miten pienikin kunta voi onnistua asioissa joissa näyttää siltä että isot eivät mitenkään onnistu kyyjärvellä eivät lennä polttopullot vaan siellä on otettu turvapaikanhakijat täydellisesti yhteisön jäseniksi

arvoisa rouva puhemies jatkan tuosta edustaja paloniemen ajatuksesta meillä on tosiaan pienillä paikkakunnilla hyvin toimivia vastaanottokeskuksia esimerkiksi kun viime kesänä kävin tuolla keiteleellä niin he olivat kovin pahoillaan siitä että hyvin toimiva vastaanottokeskus jossa ei ollut minkäänlaisia ongelmia

siellä on erinomaisen hyviä yritystoimintaan liittyviä pilottihankkeita jollakin tavalla täytyisi myöskin miettiä sitä että se keskittäminen ja suuret keskukset eivät välttämättä ole niitten ihmisten tulevaisuuden ja mahdollisen kotouttamisenkaan siinä vaiheessa jos he saavat positiivisen päätöksen kannalta parasta mahdollista tässä vaiheessa ministeriltä voisi kysyä joko joko tieto näistä uusista lakkautettavista keskuksista on olemassa onko listaa jo tehty sitten olisin halunnut ottaa esille ihmiskaupan uhrien tilanteen siitähän on tässäkin lakimuutoksessa tai näitten vastaanottokeskusten hallinnoinnissa kysymys jutellessani turvapaikanhakijoitten kanssa naisissa on aika paljon niitä jotka ovat joutuneet tuossa prosessissaan

kynsiin muun muassa sillä tavoin että he ovat tulleet ensin eun alueelle hakeneet turvapaikkaa esimerkiksi italiasta ja siellä joutuneet ihmiskauppiaitten kynsiin prostituutioon kun he ovat paenneet sieltä sitten suomeen he ovat dublin ta pauksia mutta aika monet näistä naisista eivät uskalla kertoa siitä minkälaiset kohtalot heitä ovat tuolla matkan varrella kohdanneet koska on se luulo niin kuin monissa muissa maissa että henkilö joka on mukana prostituutiossa on nimenomaan se syyllinen vaikka hän tässä tapauksessa on ehdottomasti uhri siinä mielessä olisin kysynyt myös tätä ministeriltä pystytäänkö noissa haastattelutilanteissa varmistamaan että että turvapaikanhakija tietää ja ymmärtää myöskin tämän että jos hän on ihmiskaupan uhri niin hän pystyy tästä kertomaan ilman että häntä uhkaa joku syyte

tämä esitys on monessa mielessä mitä kannatettavin ja on myös linjassa hallitusohjelman kanssa siltä osin mitä tulee sääntelyn ja byrokratian purkamiseen on hyvä että maahanmuuttovirasto päättäisi vastaanottojärjestelykeskusten perustamisesta se tekee joka osaa ja hallitsee kokonaisuuden ei ole oikea linja ollut se että vastaanottokeskuksia on syntynyt kuin sieniä sateella ja henkitoreissaan oleva majoitusbisnes on ikään kuin saanut tekohengitystä tästä moniin matkailupaikkoihin jotka ovat jo pari konkurssia tehneet ja vaihtaneet omistajia onkin tullut vastaanottokeskus ja sitten on ajateltu että valtion maksaessa viulut saadaan liiketoimintaa taas kannattavaksi tai kulkemaan edes hitusen matkaa eteenpäin erittäin kannatettavaa on myös tämä että ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua lakia muutetaan siten että päätöksenteko on jatkossakin erillään maahanmuuttoviraston oleskelulupaa ja kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia koskevasta päätöksenteosta se ei ole muutos mutta nimenomaan on hyvä että se on jatkossakin näin että nämä asiat

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys tukee kyllä asiallista maahanmuuttotoimintaa suomessa olisin kysynyt ministeriltä sitä että nyt kun maahanmuuttovirasto saa tätä päätäntävaltaa perustamisesta ja lakkauttamisesta niin kysytäänkö siellä sitten alueellisesti millä tavalla mielipiteitä tai kuunnellaanko alueen ihmisiä kun varmasti mielipiteitäkin on monenlaisia tässä asiassa haluaisin nostaa esille myös yksin tulevat pakolaislapset pohjoismaiden neuvosto käsitteli juuri eilen tätä asiaa olen itse hyvinvointivaliokunnan jäsen ja tämä asia on ollut yksi meidän prioriteeteistamme valiokunnassa ja siellä kannetaan suuresti huolta muun muassa muun muassa siitä että kadonneita turvapaikkaa hakevia lapsia on päivä päivältä enemmän heitä katoaa eurooppaan pohjoismaihin ja en tiedä ministeri mutta oletteko saanut tietoonne mikä on suomen tilanne onko lapsia kadoksissa suomessa tässä mainittiin jo oulun vastaanottokeskus jossa on alaikäisten toimintaa mutta miten nyt tulevaisuudessa tähän entistäkin enemmän panostetaan huomiota kyllä kuitenkin lapsista pitää pitää huoli ja taata heidän turvallisuutensa etteivät he joudu juurikin tämän ihmiskaupan uhreiksi he ovat hauraita ja siinä mielessä tällaisessa vaarassa

arvoisa puhemies ihmiskauppaa itsekin tutkineena aihe on hyvin läheinen ja haluankin korostaa tätä kaikkien eri viranomaistahojen kansalaisyhteiskunnan kolmannen sektorin ja ihan tavallisten kansalaistenkin kykyä tunnistaa ihmiskaupan uhreja tuntuu että jo vuosikausia on eri eri tahoilta sekä täällä suomessa että muualla saanut kuulla tästä puutteesta liittyen kykyyn tunnistaa uhreja ja totean vain että tässä siirtolaiskriisissäkin tämä tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä ja haluaisin lainata kommodori olavi jantusta jota italiassa ulkoasiainvaliokunnan matkalla hän sanoi että hän ei pysty sanomaan kumpi on pahempaa se että hukkuu välimereen vai se mitä kaikkea matkan varrella tapahtuu ja mitä kohtaloita näille varsinkin naispuolisille ja lapsille tapahtuu

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja biaudet ja muutamat muut nostivat esiin tämän ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja joutsenon vastaanottokeskuksen toiminnan siinä ja sehän on todellakin erittäin erittäin tärkeää toimintaa ja paine siihen on viime aikoina vielä kasvanut eli eli asiakasmäärä valitettavasti on on siellä lisääntynyt kävin itse ihan hiljattain siellä siellä vierailulla ja arvostan kyllä todella sitä sitä toimintaa ja asiantuntemusta ja osaamista jota jota siellä on mutta toivon nyt että ministeri vielä tarkentaisi tämän koska itse ymmärrän niin että varsinaisesti lainsäädännössä ei tapahdu muutosta ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän suhteen tämän lainmuutoksen myötä eli meillä tälläkin hetkellä siis voimassa olevassa laissa maahanmuuttovirastolla on velvoite ohjata ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanoa ja ja tämä aivan sama sanamuoto on sitten siirtynyt tähän tähän uuteenkin lakiin eli siellä siellä lukee myös että maahanmuuttoviraston tehtävänä on ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjaus meillähän on vielä tämän lisäksi ihan oma erillinen lainsäädäntö jolla jolla ohjataan toimintaa ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja siinä on sitten ne omat valtuutukset jotka eivät tämän lainsäädännön myötä ymmärtääkseni millään tavalla muutu mutta korjatkoon ministeri jos jos on tarvetta ja sitten vielä toinen asia tässä edustaja paloniemi nosti esimerkiksi tämmöisen kyyjärven pienen paikkakunnan kaltaiset vastaanottokeskukset ministeriöhän voi jatkossa nimenomaan tulosohjauksen avulla ohjata toimintaa niin että priorisoidaan niitä paikkakuntia joissa joissa on ikään kuin suotuisat olosuhteet myös

puhemies edustaja räsänen nosti esille että ihan oikeasti ihmiskaupan uhrien auttamislakia ei muuteta mutta mutta meillä on ollut tiettyjä ongelmia sen toteuttamisessa siinä mielessä että että sinne ei ohjata riittävästi uhreja siinä on se kysymys mitä on aikaisemminkin pohdittu että miten se hoituu kun tullaan liian lähelle sitä viranomaistoimintaa

se onnistuu kuitenkin jotenkuten mutta vieläkin on niin että esimerkiksi kansalaisjärjestöt eivät ohjaa tällä hetkellä mikä on suuri ongelma lisäksi voi sanoa että sen lisäksi että autettavien uhrien asemaa vahvistettiin lainsäädännöllä todellisuudessa se tulkinta on muuttunut niin että ihmiskaupan uhreiksi on nyt poistettu maasta vaikka heillä on lapsia ja ja muita koska migri ei ole antanut heille oleskelulupaa että siellä on tapahtunut jotain mitä en oikein ymmärrä ja mikä ei ollut sen lain tarkoitus eikä lainsäätäjien tarkoitus minun ymmärtääkseni sitä kannattaa tarkastella valiokunnassa

arvoisa rouva puhemies tällä yhdistämishankkeella tietysti tavoitellaan säästöjä ja myös ehkä jonkinlaista sujuvuutta ja erityisesti sitä että nämä maahanmuuttoasiat tulisivat hallintoviranomaisen peukalon alle ja tietyllä tavalla tämä poliittinen ohjaus tässä automaattisesti vähenee usein kun yrittää auttaa turvapaikanhakijoita tai ihmiskaupan uhreja niin saldo on se että törmää aikamoiseen viranomaismuuriin ja huoleni tässä on nyt se että nyt tämä muuri tällä esityksellä kasvaa entisestään tämä on tärkeä asia ja minusta on hyvä että valiokuntakäsittelyssä huomioidaan se että tämä kansalaisvaikuttamisen mahdollisuus migrin toimintaan voisi jollakin tavalla lisääntyä lisäksi totean että tämä esitys tietyllä tavalla myös etäännyttää tätä paikallisen tason tekemistä kun kaukaa aletaan ohjaamaan sitä mitä jossakin muualla tapahtuu ilman että on käsitystä mikä se todellinen tekemisen taso on olen tästä esityksestä kyllä jonkin verran huolissani ja täällä myös edustajat biaudet ja räsänen käyttivät erinomaiset puheenvuorot näistä tähän liittyvistä uhista

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja paloniemi ja eräät muut ovat kiinnittäneet huomiota tähän kyyjärven vastaanottokeskuksen lakkauttamiseen on aivan ymmärrettävää ja luonnollista että kun turvapaikanhakijoiden määrä viime vuodesta on selvästi pienentynyt niin silloin myös vastaanottokeskuspaikkojen tarve vastaavasti pienenee haluan kuitenkin sanoa sen että mielestäni on aivan upeata miten kyyjärvi ja kyyjärveläiset ovat ottaneet vastaan sinne sijoitetut turvapaikanhakijat ja miten hienosti nämä turvapaikanhakijat näyttävät sopeutuneen kyyjärveläiseen ja suomalaiseen elämään tämä toivottavasti osoittaa kaikille kuntapäättäjille ympäri maan että myös pienissä kunnissa maahanmuuttajien kotoutuminen onnistuu ja se toivottavasti näkyy siinä että näitä kuntapaikkoja tarjotaan riittävästi

ratkaisut tehdään kansainvälisen suojelun tarpeen valossa eivätkä sellaiset seikat kuin esimerkiksi se että on ahkera työmies tai työnainen voi vaikuttaa ratkaisuun mutta sinänsähän olisi tietysti voitto sekä turvapaikanhakijalle että suomelle jos tällainen ahkera työpaikan löytänyt ihminen voisi jäädä suomeen ja onkin hyvä että hallinto ja oikeuskäytännössä on pidetty mahdollisena että oleskelulupaa työn perusteella tällaisessa tilanteessa voidaan hakea myös suomesta käsin

arvoisa puhemies jatkan vielä tuota edellistä puheenvuoroani liittyen näihin yksin tuleviin pakolaislapsiin mielestäni on hyvin tärkeää että me kehitämme jatkossakin entistä enemmän parempia mutta myös varmempia iänmääritysmenetelmiä kun lapsia sieltä saapuu jotta me saamme myös ne todelliset avuntarvitsijat esiin eikä tapahdu tätä väärinkäyttöä mitä ikävä kyllä joskus aina on että myös täysi ikäiset ihmiset sitten pääsevät saapumaan niin sanotusti lapsina minä olisin vielä kysynyt teiltä ministeri kun todellakin ollaan paljon keskusteltu tuolla pohjoismaiden neuvostossa näistä lapsista heidän kohtaloistaan ja siitä että lapsia katoaa niin millä tavalla me täällä suomessa etsimme jos lapsi katoaa etsitäänkö samalla tavalla kuin muitakin kadonneita henkilöitä ja millainen tämä tilanne mahdollisesti on olisiko tässä jotakin parannettavaa jos lapsi katoaa onko siitä tieto siellä keskuksessa tiedämmekö me keitä kaikkia täällä on jokainen ylimääräinen tapaus mitä tulee ja tämä viittaa juuri siihen että on lasten seksuaalista hyväksikäyttöä mistä on paljon puhuttu ja monet lapset joutuvat juurikin näiden näiden tilanteiden kohteeksi ja se jos jokin on kamalinta mitä maailmassa voi tapahtua ihmiskauppa ja se että lapsi on se kärsijä

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on hyvä mutta tässä yhteydessä on syytä kommentoida ylipäätään vastaanottokeskustoimintaa olen käynyt useammassa vastaanottokeskuksessa etelä suomessa esimerkiksi vuosaaressa ja kirkkonummella ja täytyy kyllä kiittää suomen punaista ristiä siitä toiminnasta mitä he ovat vastaanottokeskusten osalta tehneet koska ilman heidän toimintaansa ei kyllä viimevuotisesta siirtolaiskriisistä oltaisi pystytty selviytymään kuivin jaloin kaikissa näissä heidän keskuksissa missä olen käynyt toiminta on ollut hyvää ja laadukasta ja sekä asukkaat että työntekijät ovat olleet siihen tyytyväisiä pääosa kritiikistä liittyykin yksityisesti hoidettuihin vastaanottokeskuksiin mutta valitettavasti lukuisista pyynnöistä huolimatta ei edes kansanedustaja ole päässyt tutustumaan tällaisen yksityisen vastaanottokeskuksen toimintaan useampaan olen ollut yhteydessä ja kaikissa eri tavoilla on kieltäydytty tutustumiskäynnistä tätä voi pitää omituisena ja ehkä se kertoo jotain siitä onko toiminta riittävän hyvällä tasolla vai ei kysyisinkin arvoisalta ministeriltä miten arvioitte muuten mihin tässä tulevaisuudessa pitäisi linjata itse näkisin että se vaikuttaa ongelmalliselta että yksityiset tahot ovat erityisesti tässä tilanteessa kun on paljon pitänyt perustaa vastaanottokeskuksia niin kuin edustaja kivelä tässä sanoi pystyneet rahallisesti hyötymään tilanteesta ja taso välttämättä ei ole ollut sillä tasolla millä pitäisi olla miten tosiaan kommentoitte ministerinä tätä tilannetta

arvoisa rouva puhemies itse myös pidän tätä hallituksen esitystä pääpiirteiltään oikean suuntaisena pidän hyvänä että nyt selkeytetään maahanmuuttoviraston roolia vastaanottokeskusjärjestelmän vetäjänä ja ja käynnistäjänä ja ja myös silloin kun tarvetta ja mahdollisuus on vastaanottokeskusten lakkauttamisten osalta kysyn kuitenkin ministeriltä tästä kuntien kuulemisesta ei pelkästään kuntien kuulemisesta vaan muun muassa suomen punaisen ristin ja muiden alueen toimijoiden niin kuin täällä aikaisemminkin on mainittu uudistetaanko tällä lainsäädännöllä myös sitä prosessia jolla voitaisiin varmistaa että niin kotouttamiselle kuin kuntien ja järjestöjen tarjoa malle avulle vastaanottokeskuksissa olisi mahdollisimman hyvät ja toimivat edellytykset jotta onnistuttaisiin siinä varsinaisessa tehtävässä eli kotouttamisessa jos ja kun henkilö saa turvapaikan suomesta

valiokunnan käsittelyssä asiaa tullaan kuulemaan lisää ja siinä vaiheessa myös asiaan tullaan palaamaan mieluisaa oli huomata taloudellisten vaikutusten osalta että ensisijainen tavoite hallituksella ei ole tässä asiassa saada säästöjä vaan tehokkaampaa

arvoisa rouva puhemies vielä nostaisin esille tässä että kun valmisteluosassa kerrotaan ja luetellaan nämä keitä tässä on kuultu niin täältä puuttuvat juuri spr amnesty ja ihmisoikeuskeskukset toivon että kun tämä menee hallintovaliokuntaan niin siellä sitten pidetään huoli että myös näitä tahoja kuullaan koska he ovat todella asiantuntijoita

arvoisa puhemies inspiroiduin oikeastaan tuosta edustaja zyskowiczin puheenvuorosta hän puhui hyvin viisaasti meillä suomessa on aina arvostettu uutteruutta ja on todella hyvä jos myöskin virallinen suomi huomioisi tämän uutteruuden silloin kun tänne tulee esimerkiksi turvapaikanhakijoita nythän tuo perheenyhdistäminen on tehty hyvinkin hankalaksi tämä tuloraja kaksituhattaneljäsataa on kyllä sen verran korkea että moni ihan tavallistakin työtä suomessa tekevä suomalainen ei sellaisiin ansioihin pääse ja sen vuoksi olisi hyvä että huomioitaisiin myöskin tuo uutteruuden merkitys hyvää tässä on että nyt maahanmuuttoviraston roolia selkeytetään mutta edelleen on hieman auki millä tavalla meillä näitä alaikäisiä huomioidaan kun

näitä keskuksia perustetaan monet heistä juurtuvat hyvinkin nopeasti saavat sieltä ystäviä myöskin paikallinen väestö ottaa heihin paljon kontaktia on tällaisia kummiperheitä ja ja sitten kuitenkin vastaanottokeskuksesta heidät lähetetään jonnekin muualle suomeen eli he joutuvat tavallaan tämän kotiutumisen aloittamaan alusta tämä voi monelle nuorelle ihmiselle olla semmoinen syrjäytymisen sysäys ja on hyvin tärkeä asia että tämäkin tässä kokonaisuudessa huomioitaisiin

arvoisa rouva puhemies täällä on keskusteltu vastaanottokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta ja siitä millä tavalla päätöksenteko siitä tulisi tehdä itse kyllä omasta kokemuksestani luotan hyvin vahvasti siihen perusteluun että että maahanmuuttovirastolla on paremmat edellytykset ja parhaimmat edellytykset näitä päätöksiä tehdä koska se tuntee parhaiten kuitenkin myös ne paikalliset olosuhteet ja viranomaisten ja järjestöjen toiminnan mutta ministeriöllä säilyy edelleen se maahanmuuttoviraston tulosohjauksen rooli jossa näitä yleisiä linjauksia yleisiä periaatteita sitten vastaanottokeskusten perustamisesta voidaan tehdä mutta näen kyllä ongelmallisena sen että esimerkiksi vastaanottokeskuksen perustamiseen saattaa liittyä aika paljon sellaista poliittista painetta että sitä vastustetaan jollakin paikkakunnalla tai sitten sen lakkauttamista vastustetaan ja ei ole hyvä jos tämä päätös liikaa politisoituu mielestäni on parempi että viranomainen sen päätöksen parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta tekee

arvoisa puhemies pyysin vielä toisen puheenvuoron kun edellisessä tuo aika tahtoi loppua kesken julkisuudessa on käyty monesti juuri yrittä jien virittämää keskustelua siitä että he eivät voi ymmärtää että heidän työhön tai työharjoitteluun ottamansa ahkera tarmokas hyvin työyhteisöön sopeutuva turvapaikanhakija ei sitten saakaan myönteistä päätöstä hakemuksensa perusteella

tässä valossa katsotaan onko henkilö oikeutettu turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun onneksi kuitenkin oikeuskäytäntö ja hallintokäytäntö on saamieni selvitysten mukaan sellainen että vaikka pääsääntöisesti lupaa työn perusteella saada oleskella suomessa tulee hakea lähtömaasta niin tällaisissa edellä kuvatuissa tilanteissa joissa henkilöllä on suomessa työpaikka ja työnantaja ja joissa ei ole kyse mistään väärinkäytösepäilystä mitä turvapaikkajärjestelmäämme tulee tällaiselle henkilölle voidaan hallinto ja oikeuskäytännössä myöntää oleskelulupa suomeen työnteon perusteella vaikka tuo lupa onkin haettu suomesta käsin

arvoisa puhemies täytyy vielä todeta tuohon edustaja räsäsen puheenvuoroon että toki arvostan maahanmuuttovirastoa mutta ihan itse nyt tiedän että kun olen ollut maahanmuuttovirastoon tässä kyyjärvi asiassa jo aika päivää sitten yhteydessä enkä minä nyt katso että se politisoituu jos on kiinnostunut siitä että tämmöinen hyvä pilottikunta saisi elää niitten turvapaikanhakijoittensa kanssa niin minulle vastattiin kyllä maahanmuuttovirastosta että he eivät tunne paikallisia olosuhteita kyllä he tekevät aika kategorisin perustein myös näitä päätöksiä he eivät nimenomaan tunne koska heillä on kiire siellä minä ymmärrän sen ja paine on kova tämä ei valitettavasti pidä paikkaansa päivi

nyt ministeri risikon vuoro kolme minuuttia
puhemies kiitoksia oikein hyvistä kysymyksistä nyt minä vain kuuntelen sitä että onhan varmasti nyt ymmärretty mitä tässä haetaan tässähän nimenomaan selkeytetään tätä maahanmuuttoviraston toimintaa suhteessa ministeriöön ja mielestäni on erittäin hyvä että maahanmuuttovirasto

tasapainotus ja toiminnassa huomioonotto ja varmistaminen että näin juuri on siinä mielessä minä näen että tämä on hallinnollinen muutos joka helpottaa toimintaa ja päätöksentekoa sanoisin tästä vastaanottokeskusten toiminnasta varmasti on ollut haasteita siinä vaiheessa kun näitä jouduttiin perustamaan nopealla aikataululla onhan se jo todettukin ihan kaikki ei mennyt niin kuin olisi hyvä ollut mennä kun nopeasti jouduttiin tekemään niitä niissä sopimuksissa joita silloin jouduttiin äkillisesti tekemään kun oli kysymys todella niin että meillä oli väki tuossa portahilla siitä syystä meillä on totta kai perkaamista nyt on otettu tietysti siitä opiksi ja pohdittu myöskin mitä seuraavassa vaiheessa jos tällainen tulisi me opimme siitä tosi paljon ja meillä on ihan niin sanottu sisäinen tarkastus tehnyt tämän ja tehnyt toimenpidesuunnitelman ja migri on ottanut kyllä itsekin tästä haltuun tätä asiaa että me niistä opimme varmasti kuntien kuulemista harjoitetaan jatkossakin ja nyt pitää huomioida että se on sitten sitä kotoutumisen

hyväksytty tämä oleskelu ja saatu turvapaikka ja sitten tietysti tämä kotouttamislainsäädännön mukainen toiminta lähtee liikkeelle ja se on sitten tuolla temin puolella sitten alaikäisten huomioinnista kannoitte huolta jos me tiedämme että suomeen on rekisteröitynyt alaikäinen ja häntä ei löydy mistään niin totta kai häntä etsitään mutta valitettavaa on että me emme tiedä kuinka paljon tänne on jostakin lähtenyt koska he eivät välttämättä ovat saattaneet tulla

mukana tai tai tällaisten todella laittomien kuljettajien mukana mikä on todella vakava juttu mutta me emme valitettavasti niistä pysty tietämään sitten tietysti väitän kyllä että migrissä löytyy osaamista myös ihmiskaupan uhrien auttamiseen meillähän ministeriryhmässä nyt ihan lähiaikoina käsitellään tätä tätä toimenpideohjelmaa ja me julkaisemme sen mitä muutoksia mahdollisesti tehdään vielä tähän ihmiskaupan uhrien auttamiseen tällä toiminnalla ei varsinaisesti olla siihen puuttumassa tämä on vain hallinnollinen muutos

loppuu

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä nousi selvästi vuoden kaksituhattaviisitoista aikana jolloin syntyi tarve kehittää turvaamistoimia turvapaikkamenettelyn sujuvuuden ja

maasta poistamisen täytäntöönpanon turvaamiseksi ehdotuksen taustalla on myös edelliseen säilöön ottamista koskevaan hallituksen esitykseen kirjattu valtioneuvoston lausuma lausuman mukaan tavoitteena olisi jatkossa kieltää ilman huoltajaa olevien lasten säilöön ottaminen kokonaan lausuman johdosta tehty selvitys säilöönoton vaihtoehdoista joka on siis meidän sisäministeriön julkaisu kolmekymmentäviisi kautta kaksituhattaneljätoista totesi että suomesta puuttuu useissa maissa yleisesti käytössä oleva mahdollisuus asuinpaikkaa koskevan velvoitteen asettamiseen

viimesijaisena keinona tarpeellinen osa turvaamistoimien kokonaisuutta eivätkä mitkään vaihtoehdot täysin yllä sen vaikuttavuuteen siitä syystä tämä työryhmä ei esittänyt totaalista säilöönoton kieltämistä hallitus esittääkin nyt että ulkomaalaislaissa olevien turvaamistoimien keinovalikoimaan lisätään kaksi uutta turvaamistoimea uusilla turvaamistoimilla laajennetaan viranomaisten käytössä käytössä olevaa turvaamistoimien valikoimaa ja vähennetään tarvetta säilöön ottamiselle

ensimmäinen uusista turvaamistoimista koskee kaikkia turvapaikanhakijoita turvapaikkamenettelyn eri vaiheissa ja nykyisin turvapaikanhakija voi hakemuksen käsittelyn ajan asua joko vastaanottokeskuksessa tai hankkia itselleen yksityismajoituksen nyt ehdotettavalla asumisvelvollisuudella turvapaikanhakija voitaisiin määrätä asumaan nimetyssä vastaanottokeskuksessa hakijan olisi ilmoittauduttava vastaanottokeskuksessa yksi viiva neljä kertaa päivässä asumisvelvollisuuden tavoitteena on varmistaa turvapaikkaprosessin sujuvuus käytännössä tämä tarkoittaa että turvapaikanhakija olisi näin helpommin saapuvilla hakemuksensa käsittelyä hakemuksensa käsittelyä esimerkiksi turvapaikkapuhuttelua varten

kielteisten päätösten saaneiden palauttamista asumisvelvollisuuden määrääminen harkittaisiin aina tapauskohtaisesti sen tulisi olla välttämätöntä hakemuksen käsittelyn tai maasta poistamisen varmistamiseksi velvollisuudesta myös olisi pakottavasta henkilökohtaisesta syystä syystä mahdollisuus tilapäisesti poiketa sitten toinen uusista turvaamistoimista koskee ilman huoltajaa olevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita joita ollaan poistamassa maasta tässä hallituksen esityksessä ei ehdoteta luovuttavaksi lasten säilöön ottamisesta viranomaisten näkökulmasta säilöönotolle on edelleen selkeä tarve erityisesti maasta poistamisen turvaamiseksi käytännössä lapsia otetaan suomessa säilöön erittäin harvoin

ehdotettu lapsen asumisvelvollisuus on tarkoitettu lievemmäksi vaihtoehdoksi lapsen säilöön ottamiselle mutta on ankarampi kuin jo olemassa olevat ulkomaalaislain mukaiset turvaamistoimet lapsen asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä jos lapsen säilöönoton edellytykset täyttyvät velvollisuus voisi koskea vain viisitoista vuotta täyttänyttä lasta lasta joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja maastapoistamispäätöksen lapsi voitaisiin määrätä asumaan nimetyssä lapsille tarkoitetussa vastaanottokeskuksessa pysymään sen alueella ja ilmoittautumaan siellä päivittäin lapsen asumisvelvollisuus kestäisi enintään kaksi viikkoa aikaa olisi mahdollista jatkaa enintään toisella kahden viikon ajanjaksolla jos se on välttämätöntä maasta poistamisen turvaamiseksi määräämiseen sovellettaisiin säilöön ottamisen päättämisestä ja tuomioistuinkäsittelystä säädettyjä säädettyjä menettelyjä lapsi voitaisiin painavista henkilökohtaisista syistä myös vapauttaa tilapäisesti tästä velvollisuudesta lapsen asumisvelvollisuus uutena säilöönotolle vaihtoehtoisena turvaamistoimena vaikuttaisi myönteisesti lapsen asemaan ja lapsen edun toteutumiseen kiitos

tämä lakiesitys on todellakin lähtenyt liikkeelle tuosta viime vaalikauden hallituksen esityksen lausumasta jossa edellytettiin että sisäministeriö valmistelisi selvityksen vaihtoehdoista ulkomaalaisten säilöönotolle todellakin toivon että tämä säilyy nimenomaan ja tätä käytetään nimenomaan vaihtoehtona säilöönotolle eli että se kynnys pidetään riittävän korkeana sille että tämä asumisvelvollisuus säädetään turvapaikanhakijalle meillähän turvapaikanhakijalla ei ole mitään yleistä asumisvelvollisuutta eli hän voi järjestää asumisensa yksityismajoituksessa vastaanottokeskuksessa ei ole pakko majailla tai vaikkapa meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi kansanopistoista joissa opiskelee turvapaikanhakijoita vastaanottokeskusten ulkopuolella mutta pidän kyllä niin alaikäisten kohdalla kuin sitten sitten yleisestikin hyvänä ja inhimillisenä tätä mahdollisuutta että että tällainen erityinen asumisvelvollisuus voidaan säätää silloin kun katsotaan että se on sopiva vaihtoehto nimenomaan säilöönotolle

arvoisa puhemies

tarkoittaisikohan tämä nyt kuitenkin viikossa asumisvelvollisuutta voitaisiin käyttää aikuisen kohdalla keinona maasta poistamisen helpottamiseksi koska se tarjoaa viranomaisille paremmat tiedot henkilöiden sijainnista esityksen tavoitteena on lisäksi vähentää säilöön ottamisen määrää ja edistää turvapaikkahakemusten käsittelyä aikuiselle tällainen asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä kevyemmin perustein kuin nykylain mahdollistama säilöönotto ja lasten kohdalla asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä ilman huoltajaa olevalle kansainvälistä suojelua hakeneelle viisitoista vuotta täyttäneelle lapselle jonka saama on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi vain jos säilöönoton edellytykset täyttyvät lapsen pitäisi tällöin pysyä vokin alueella ja asumisvelvollisuus kestäisi enintään kaksi viikkoa tätäkin on mahdollista tietenkin jatkaa enintään toisella kahden viikon ajanjaksolla

hallituksen esityksen tavoitteena on nimenomaan vähentää

lasten

jotka tarvitsevat erityisiä turvaamistoimia säilöönottojen määrää

näiden turvaamistoimien käytön lähtökohtana on että aina ensin harkitaan ulkomaalaislaissa säädettyjen säilöön ottamista lievempien turvaamistoimien käyttämistä jos näitä turvaamistoimia ei katsota tehokkaiksi silloin voidaan ulkomaalainen ottaa säilöön nyt voimaan tulevan asumisvelvoitteen tarkoitus on se että

säilöönottoon ei tarvitsisi turvautua niin usein ja erityisesti yksin tulleiden alaikäisten yli viisitoista vuotiaitten kohdalla tavoitteena on säilöön ottamisen minimointi ja korvaaminen asumisvelvoitteella tämä mahdollisuus kyseiseen ryhmään kuuluvien lasten säilöönottoon halutaan kuitenkin säilyttää erityistapauksia varten arvoisa puhemies haluaisin korostaa että että tällä esityksellä on tavoitteena vähentää kansainvälistä suojelua hakeviin kohdistettavia säilöönottoja ja hyödyntää pehmeämpiä keinoja ja ja näin parannamme lasten asemaa kuitenkin

viisitoista vuotta täyttäneen lapsen säilöön ottamiseen on pidettävä perusteltuna esimerkiksi tilanteissa joissa lapsi on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin suomessa oleskellessaan ja hänen maasta poistamistaan valmistellaan kyse on kuitenkin poikkeuksellisista tilanteista tällä hetkelläkin on syytä huomata että vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakaksitoista otettiin säilöön ilman huoltajaa olevaa lasta ja vuonna kaksituhattakolmetoista heitä otettiin säilöön kymmenen ja vuonna kaksituhattaneljätoista vain neljä kaksituhattaviisitoista säilöön otettiin yhdentoista ilman huoltajaa olevaa lasta ja kuluvana vuonna elokuun loppuun mennessä ei ole otettu yhtään ilman huoltajaa olevaa lasta asumisvelvoitteen voimaantulo luultavasti vähentää näitä kuluja ja näen tämän hallituksen esityksen erittäin tarpeellisena itse tein turvapaikkakuulusteluja kun se kuului vielä poliisin osalle ja silloinkaan en muista että koskaan olisi ollut sellaista tilannetta ehkä hämärästi joitakin yksittäisiä

olisi saapunut saapunut kuulusteluihin mutta näen että siinä kaikista olennaisinta on

jos he saavat sieltä vastaanottokeskuksista jotain rahallista tukea tai päivärahaa tai miksikä sitä nyt ikinä kutsutaankaan että heillä on sitten mahdollisuus ostaa niitä hygieniatuotteita ynnä muuta milloin he sen saavat se on se mikä varmasti pitää ihmiset aina sitten saatavilla oli se sitten kuulusteluista tai mistä tahansa muusta viranomaistoimenpiteestä kysymys

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on siinä mielessä jälleen mielestäni erittäin hankala että sen lähtökohdat eivät liity yksittäisen henkilön oikeuksien suojaamiseen tai hänen vapautensa vapautensa suojelemiseen vaan se nimenomaan lähtee yleisestä ilmapiiristä peloista ja niin edelleen siinä mielessä tuntuu siltä että tässä jotenkin eletään tällaista rinnakkaistodellisuutta kun on tutustunut siihen millä tavalla maasta poistamiset todellisuudessa tapahtuvat me tiedämme niistä että mitä paremmin ihminen on valmisteltu mitä paremmin hän on voinut järjestää asiansa niin sitä helpommin se sujuu myöskin se maasta lähteminen onkin tärkeätä että valiokunnassa kuullaan tarkkaan yhdenvertaisuusvaltuutettua jolla on velvollisuus valvoa näitä maasta poistamisia haluaisin ettei koskaan enää yhtäkään lasta viedä niin että hän ei saa sanoa jäähyväisiä koulun luokkakavereilleen ja he ihmettelevät että mihin hän hävisi kuoliko hän tai mitä hänelle tapahtui toivon että ei koskaan enää maasta poisteta lasta alaikäistä lasta jota pidetään rikollisena mutta josta ehkä myöhemmin huomataan että hän olikin ihmiskaupan uhri jokainen tällainen tilanne on liikaa ja siinä mielessä nämä ovat vakavia tilanteita tähän

hallituksen esitykseen ovat antaneet lausuntoja monet ihmisoikeuksia valvovat instituutiot kuten punainen risti jolla on ihan erityinen mandaatti seurata esimerkiksi säilöön otettujen ihmisten asemaa ja vierailla esimerkiksi vankiloissa ja säilöönotoissa ja siinä mielessä ajattelen että heidän lausuntonsa olisi erityisen painava sana tässä lain käsittelyssä hallituksen esityksen käsittelyssä he kiinnittävät huomiota juuri että tässä ei ole lainkaan arvioitu niitä vaikutuksia miten nämä toimenpiteet vaikuttavat turvapaikanhakijoihin ja ulkomaalaisiin yleensä he myöskin kiinnittävät toiseksi huomiota siihen että on hyvä että haetaan vaihtoehtoja säilöönotoille mutta tässä hallituksen esityksessä ei ole sisällytetty varsinaisia vaihtoehtoja vaan on esitetty uusi malli joka on luonteeltaan lähinnä uusi turvaamistoimi jota voidaan käyttää jo ennen kuin varsinaisen säilöönoton kriteerit erityiset edellytykset ovat täyttyneet kun kynnys madaltuu niin se tapahtuu ehkä myöskin helpommin he kiinnittävät myös huomion että jos vastaanottokeskuksen henkilökunnalle annetaan velvollisuus valvoa rikosvastuun nojalla tätä asumis ja ilmoittautumisvelvollisuuden noudattamista niin he pelkäävät että heidän työnsä näiden tehtävien hoitamisessa tulee mahdottomaksi ja epäilevät voivatko jatkossa hoitaa näitä asioita koska se rikkoo heidän

arvoisa rouva puhemies

tuomita sakkoon arvoisa puhemies tällä hyvällä esityksellä varaudutaan myös mahdolliseen turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen kasvuun on hyvin erilaisia ennusteita siitä mikä on paine eurooppaa myös suomea kohtaan euta kohtaan ja siihen on syytä varautua hallitus panee pala palalta toimeen yhdessä päätetyn turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman aikuiselle tämä asumisvelvoite voidaan määrätä kevyemmin perustein kuin nykylain mahdollistama säilöönotto yksin tulleiden alaikäisten eli tässä tapauksessa viisitoista viiva kahdeksantoista vuotiaiden kohdalla tavoitteena on ottamisen minimointi ja korvaaminen asumisvelvoitteella mahdollinen säilöönotto on perusteltu kuten edustaja ruoho totesi esimerkiksi tilanteissa joissa lapsi on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin suomessa ollessaan ja hänen hänen maasta poistamistaan valmistellaan edustaja biaudet otti esille että hallitus ei olisi esityksessään ottanut huomioon turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa vaikutusta tässä esityksessä itse näkisin kyllä toisin niin kuin edustaja ruoho toi esille niin vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakaksitoista otettiin säilöön neljän ilman huoltajaa olevaa lasta kaksituhattakolmetoista otettiin kymmenen vuonna kaksituhattaneljätoista vain neljä ja kaksituhattaviisitoista otettiin yksitoista tänä vuonna ei vielä yhtäkään nimenomaan tämän asumisvelvollisuuden voimaantulolla ensi tilassa olisi tarkoitus se että se todennäköisesti vähentäisi säilöönottotarvetta alaikäisten kohdalla nämä luvut voisivat mennä jopa nollaan joka tapauksessa on kyse poikkeuksellisesta menettelystä korostan sitä että aina on kyse myös tapauskohtaisesta harkinnasta jossa tämä on viimeinen turvaamismenettely jos muu ei auta

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan että säädetään säännökset asumisvelvollisuutta ja lapsen asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista kansainvälistä suojelua hakevalle ulkomaalaiselle voitaisiin määrätä velvollisuus asua nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautua siellä vuorokaudessa jos se on välttämätöntä maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi tai maasta poistamisen varmistamiseksi lapsen asumisvelvollisuus voitaisiin määrätä säilöönoton edellytysten täyttyessä ilman huoltajaa olevalle kansainvälistä suojelua hakeneelle viisitoista vuotta täyttäneelle lapselle jonka saama maastapoistamispäätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi ilman huoltajaa olevan lapsen säilöön ottaminen on suomessa poikkeuksellista mahdollisuutta viisitoista vuotta täyttäneen lapsen säilöön ottamiseen on kuitenkin pidetty perusteltuna esimerkiksi tilanteissa joissa lapsi on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin suomessa oleskellessaan ja hänen maasta poistamistaan poistamistaan valmistellaan kuten edellä on todettu säilöön ottaminen edellyttää aina tapauskohtaista kokonaisharkintaa jossa kaikkia säilöönottoa lievempiä turvaamistoimia priorisoidaan lapsia koskevissa tilanteissa arvioidaan myös olisiko lapseen kohdistettava lastensuojelullisia toimia ulkomaalaislain mukaisten turvaamistoimien ohella tai sijasta säilöönotto ei sellaisenaan kuitenkaan ole aina lapsen edun vastaista vaan sillä voidaan myös turvata lasta koskevan menettelyn lainmukainen ja hallittu läpivienti arvoisa puhemies sisäministeriö sai kaksikymmentäyhdeksän vastausta lausunnoissa kannatettiin pääsääntöisesti esityksen tavoitteita uudet hallinnolliset turvaamistoimet nähtiin yleisesti tarpeellisina useat lausunnonantajat muistuttivat että säilöönoton vaihtoehtojen on on oltava tosiasiallisia ja vaihtoehtoisia turvaamistoimia säilöönotolle arvoisa puhemies lapsen etu ja ihmiskaupalta suojelu esiin seuraavalla tavalla ja seuraavaa tietä perustuslain kuudennen pykälän kolmannen momentin mukaan lapsia on kohdeltava tasa arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti ulkomaalaislain kuudennen pykälän mukaan lasta koskevassa päätöksenteossa on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin pykälässä säädetään myös lapsen kuulemisesta ja lasta koskevien asioiden käsittelemisestä kiireellisesti kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain seitsemänsataaneljäkymmentäkuusi mukaan kyseistä lakia sovellettaessa lapsen etuun sekä tämän kehitykseen ja terveyteen liittyviin seikkoihin on aina kiinnitettävä erityistä huomiota tämän halusin siksikin tässä vielä puhua koska edellisessä esityksessä käsiteltiin paljon lapsiin liittyviä

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia lisäämällä siihen säännökset asumisvelvollisuutta koskevista uusista turvaamistoimista kansainvälistä suojelua hakevalle ulkomaalaiselle voitaisiin määrätä velvollisuus asua nimetyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautua siellä yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa jos maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi tai maasta poistamisen varmistamiseksi arvoisa puhemies viime päivinä on kohistu yllättävänkin paljon rasismista mutta huomattavasti vähemmälle on jäänyt pohdinta kansalaisten asiallisesti perustellun maahanmuuttokriittisyyden kasvun syistä merkittävin syy maahanmuuttokritiikin lisääntymiseen lienevätkin kansalaisten arkitodellisuudessa kohtaamat epäkohdat kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan joidenkin kansallisuuksien alttius tehdä rikoksia on moninkertainen suomalaisiin verrattuna ero korostuu varsinkin seksuaalirikoksissa mutta surullinen osoitus kasvaneista riskeistä on myös otanmäessä tapahtunut suomalaismiehen tappo josta

arvoisa puhemies suomi on pidettävä turvallisena maana eikä tätä otanmäen tappoa saa missään tapauksessa vähätellä vaikka sitä onkin käsitelty mediassa suhteellisen vähän tämä hallituksen esitys on oikean suuntainen mutta muitakin toimenpiteitä on kiirehdittävä erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hakijoiden maasta poistumista on nopeutettava hallitus onkin tuomassa keväällä siihen liittyvän esityksen eduskuntaan samassa yhteydessä on syytä tehdä myös lakimuutoksia minimipalveluita tarjoa vien ja tarkasti vartioitujen palautuskeskusten perustamiseksi hallituksen viime joulukuussa hyväksymän turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti tiedustelenkin sisäministeriltä nyt kantaa näihin tuleviin lisätiukennuksiin

puhemies mielestäni on joihinkin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollista toimintaa se ei päde siinä ei ole mitään totta ei mitään sellaisia globaaleja tutkimuksia että johonkin kansallisuuteen liittyy enemmän rikollista toimintaa se on mielestäni täysin sopimatonta ja rasistista

puhemies hieman hämmästelen tai aika paljonkin hämmästelen tätä edustaja biaudetn tässä antamaa kannanottoa mielestäni tutkimustuloksiin vetoaminen ja niihin viittaaminen ei missään tapauksessa voi olla rasismia tässähän aletaan mennä jo sananvapauden ja kansanedustajan perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisen puolelle jos näin tulkitaan minä voin kyllä edustaja biaudetlle jos hän välttämättä haluaa nämä tutkimustulokset toimittaa nämä ovat ihan netistä kyllä saatavilla kuten totesin nämä ovat kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemiä tutkimuksia ja sieltä ovat hyvin kyllä katsottavissa nämä eri kansalaisuuksien

puhua myöskin siitä mitä rasismi on ja mielestäni myöskin tässä salissa on tärkeätä joskus miettiä mikä on rasismia ja mikä on syrjintää mikä on ennakkoluuloja jos sanotaan että tiettyihin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollisuutta niin mielestäni se on rasismia eri asia on jos suomessa on erilaisia lukuja mitä

joku tekee

ja sellaista tutkimustietoa ei ole mielestäni se on enemmän rasistiseen mielipiteeseen pohjautuvaa kuin muuta tämä olisi minun mielestäni mielenkiintoista kuulla mikä on

kehottaisin edustaja biaudetta olemaan hieman varovaisempi tämän rasistileimakirveen heiluttelussa toisaalta mikäpä ei ei edustaja biaudetn mielestä rasismia olisi sen olemme saaneet täällä kyllä jo moneen kertaan huomata mitä tulee tilastoihin niin toivoisin että tässä salissa ei olisi sellaista ajattelua että jos ideologia ja faktat ovat ristiriidassa keskenään niin sen huonompi faktoille vaan lukisimme tilastoja ihan sellaisina kuin ne lukevat mutta mitä tulee itse tähän lakiesitykseen niin sitä pidän kyllä hyvänä meidän turvapaikkapolitiikan kokonaisuuden kannalta on aivan keskeistä että meidän palautuspolitiikka on uskottavaa että myöskin meidän kielteiset päätökset asiaan kuuluvalla tavalla laitetaan täytäntöön ja tästä syystä pidän meillä on myöskin riittävät turvaamistoimenpiteiden mahdollisuudet sellaisissa tilanteissa joissa joudumme olemaan epävarmoja toteutetaanko tehdyt

enemmän rikollisuutta ja sen takia meidän täytyy tehdä tiukempaa lainsäädäntöä niin mielestäni silloin se pohjautuu rasistiseen näkemykseen ja minun mielestäni siitä on tärkeätä keskustella kun me keskustelemme rasismista niin on hyvä pohtia mitä se on ja mitä se ei ole siinä mielessä kiitän siitä

arvoisa rouva puhemies palaan vielä edelliseen keskusteluun sen verran että kansallisuus tuskin on ihmisen rikollisuutta määrittävä ominaisuus me hyvin tiedämme miten suomalaisista kirjoitettiin kun suomalaiset lähtivät vaikkapa töihin ulkomaille mutta se on toinen keskustelu ja siitä varmaan voitte debatoida sitten lisää

ja näihin liittyvistä turvaamistoimista kansainvälistä suojelua hakevalle ulkomaalaiselle siis kuten sanottua voitaisiin määrätä velvollisuus asua tietyssä vastaanottokeskuksessa ja ilmoittautua siellä jos se on välttämätöntä maahantulon tai maassa oleskelun edellytysten selvittämiseksi tai maasta poistumisen tai maasta poistamisen varmistamiseksi

arvoisa puhemies valiokunnassa esitys on nyt käsiteltävä perinpohjaisesti myös lapsivaikutukset on arvioitava niiden kanssa ei kannata leikkiä viesti säilöönoton ongelmista on noussut esiin laajasti ja kuten nähtyä jo edellinen hallitus on ollut asiassa aktiivinen siksi vaihtoehtoja säilöönotolle tarvitaan niiden vaihtoehtojen on oltava tietenkin käytännöllisiä mutta toisaalta niiden on oltava myös inhimillisesti kestäviä kun lähdemme näistä lähtökohdista liikkeelle arvaan että lopputulos on hyväksyttävissä

yhteiskunnallisesta keskusteluilmapiiristä tulee niin surulliseksi mikä liittyy tässä tasavallassa käytävään keskusteluun maahanmuuton ympärillä erilaiset ääripäät hallitsevat keskustelua ja ei millään tavalla pyritäkään sellaiseen dialogiseen keskusteluun että ymmärrettäisiin toisten näkökantoja ja mielipiteitä lukkiudutaan niin syvästi mielipiteisiin mutta tähän asiaan hallituksen esitykseen on on huomattava että tässä keskustelussa oleva pykälä sisältää sanan voitaisiin eli kyseessä on ennalta ehkäisevä valtuutus sellaisissa rajatapauksissa joissa pelätään suojelua hakevan olevan vaarassa tulla siepatuksi karkaavan tai jäävän laittomasti maahan alaikäinen lapsi voitaisiin myös tietyssä vastaanottokeskuksessa ilmoittautumisvelvollisuudella ja poistumiskiellolla keskuksen alueelta velvoittaa olemaan näin tämä on vaihtoehto lapsen säilöön ottamiselle tällainen menettely on mielestäni vähemmän traumaattinen lasta ajatellen lapsen asumisvelvollisuus kestäisi enintään kaksi viikkoa ja hyvä niin mutta tässä kun määritetään velvollisuuksia niin määritetään oikeuksia ja ja hyvä niin mutta määritetään myös sanktioita mikäli velvollisuutta rikotaan yleisesti niin rikkoja voitaisiin tuomita sakkoon toisaalta on eri asia miten sakkosanktio toimii käytännössä tähän toivoisin ministeriltä vastausta miten tämä sakkosanktio käytännössä toimisi mikäli kyseessä on varaton turvapaikanhakija onko se

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen esityksen pääajatus tuntuu ihan perustellulta asumisvelvollisuus ja lapsen asumisvelvollisuus toimina olisivat kevyempiä kuin nykyinen säilöönotto tilanteissa joihinka turvapaikkaprosesseissa aika ajoin joudutaan ja näin säilöönottoa lievempi

kun tämä on erityisesti haluan tässä kohdassa korostaa alaikäisten asemaa itse pidän edelleenkin hieman kyseenalaisena sitä että lakiin kumminkin jää myös alaikäisen säilöönotto toimena mutta toivon edelleenkin ja toivon entistä pontevampana että lapsen asumisvelvollisuuden käyttöönotto sitten näissä tapauksissa yleistyisi ja alaikäisten lasten säilöönotto siirtyisi jo historiaan pidän hyvänä myös että perustuslakivaliokunta antaa tästä asiasta hallintovaliokunnalle lausunnon koska tietenkin kun kyseessä on myös vapauden rajoittaminen niin tulee myös tämä laillisuusarviointi perustuslakivaliokunnan käsitellä ja hallintovaliokunnassa aikanaan tehdään paljonkin tarkentavia kysymyksiä vielä tähän lakiesitykseen

niin kuin edustaja kari sanoi tietysti perustuslakivaliokunta lausuntonsa antaa tämän mutta täytyy muistaa että viisitoista vuotta täyttänyttä ilman huoltajaa olevaa kansainvälistä suojelua hakevaa lasta ei saa ottaa säilöön ennen kuin häntä koskeva päätös maasta poistamiseksi on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi eli ei voida ottaa säilöön turvapaikkamenettelyn kestäessä vaan vasta kun hän on saanut jo kielteisen päätöksen ja se on tosiaan tullut sitten täytäntöönpanokelpoiseksi lisäksi säilöön otettu lapsi on päästettävä vapaaksi viimeistään seitsemänkymmentäkaksi tuntia tästä säilöön ottamisesta ja vain erityisistä syistä häntä ylipäätään voi korkeintaan seitsemänkymmentäkaksi tuntia säilössä pitää eli nämä asiat on tietysti tässä myös syytä muistaa niin että kyllä puhutaan aika sanotaanko rajallisesta rajallisesta menettelystä ja se on hyvä niin mutta tosiaan perustuslakivaliokunta sitten arvioi aivan niin kuin edustaja kari totesi

vielä toistanut sen että tosiaankin

vuotta täyttäneen lapsen säilöön ottamiseen on pidetty perusteltuna näissä tilanteissa kun on on todettu lapsen syyllistyneen toistuvasti rikoksiin ja hänen maasta poistamistaan valmistellaan

arvoisa rouva puhemies haluan vastata edustaja elolle lähinnä sen että että kun puhutaan lapsen säilöönotosta alaikäisen lapsen säilöönotosta niin niin suosittelen myös edustaja elolle tutustumista meidän säilöönottoyksiköihin säilöönotto toimenpiteenä on huomattavasti vahvempi kuin mikä nyt hallituksen lakiesityksessä on kuvattu asumisvelvollisuuden toimenpiteeksi yksi viiva neljä kertaa ilmoittautumista asumisyksikössä on toimenpiteenä huomattavasti kevyempi vapauden rajoittaminen kuin toimenpide joka suoritetaan voiko sanoa suljettujen ovien takana jos nyt ei ihan vankilaolosuhteissa mutta mutta tietynlaisessa pidätystilassa on todella valitettavaa että kun meille on tullut näitä turvapaikkakeskuksia muun muassa osakeyhtiöomisteisia turvapaikkakeskuksia niin sinne ei edustaja elo ole päässyt tutustumaan mutta uskon että esimerkiksi metsälän vastaanottokeskuksen säilöyksikköön varmasti

puhemies tässä on myös syytä huomioida että kaksituhattaneljätoista oli hyvä päätös joutsenon vastaanottoyksikössä on erityisesti tällaisille alaikäisille oleva yksikkö jossa otetaan huomioon erityisesti näiden ihmisten tarpeet ja tässä täytyy muistaa että hallituksen esityksen ajatuksena on juuri se että vähennetään tätä säilöönottotarvetta tällä asumisvelvollisuudella eli eli tämä siinä on minun mielestäni hyvänä tavoitteena ja uskon että nämä jo sinänsä pienet luvut mitä suomessa tältä osin on ollut mitkä tulivat aikaisemmin puheenvuoroissa esille voivat pienetä jopa nollaan ja se on suomelle kunniaksi jos näin näin käy ja uskon että tässä voimme myös opposition kanssa löytää yhteisen sävelen

arvoisa rouva puhemies olen erityisen iloinen lasten osalta että tässä mennään lievempään suuntaan sillä jotenkin tuntuu julmalle se että lapsia otetaan säilöön tämä asumisvelvollisuus on on minun ymmärtääkseni myös monien kansalaisjärjestöjen toivomus vaikka he he olisivat varmaan menneet vieläkin pidemmälle että saadaan tätä lasten lasten tilannetta helpotettua sinne jää yhä edelleen se pieni mahdollisuus myöskin säilöönottoon mutta pääasiassa näen että se asumisvelvollisuus on se keino jos jos tarvitaan mutta tässähän täytyy huomata että täytyy täyttyä

lasten määräämisessä asumisvelvollisuuteen

määräaika elikkä kaksi plus kaksi viikkoa on ihan ymmärrettävä ei missään tapauksessa automaattia ei aikuisellekaan ja se on aina arvioitava tilannekohtaisesti elikkä joka kerta erillinen arviointi joka kerta määräaikaisuus ja sen takia minun mielestäni on hyvä vaikka tämä aikuisten kohdalla ei ei mene ihan yhtä lievään versioon kuin lasten kohdalla että kuitenkin se pääsääntö tästä eteenpäin voi olla se asumisvelvollisuus elikkä ilmoittautuminen yhden tai useamman kerran päivässä sinne paikkaan mikä on se varsinainen asuinpaikka se on kuitenkin ihan eri asia kuin olla säilössä lukittujen ovien takana koko päivä jos näin me saamme

turvapaikanhakijoiden käsittelyjärjestyksen niin että heidät saadaan kiinni silloin kun halutaan puhuttaa tai on ammattilaiset jotka tulevat heitä tapaamaan tai että siinä kohtaa kun on sitten mahdollisesti maastalähtö on tiedossa missä paikassa he he ovat olemassa niin siihen näen tämän olevan hyvä

puhemies säilöönoton vähentäminen on sinänsä erittäin kannatettava tavoite säilöönotossahan on käytännössä kyse vapaudenriistosta sellaisissa tilanteissa joissa ihminen ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen ylivoimaisesti suurimpaan osaan säilöönottopäätöksistä suomessakin on joku maasta poistumiseen liittyvä peruste eli suurin osa ei liity turvapaikanhakijan tekemiin rikoksiin lainkaan alaikäisten kohdalla pitäisi mielestäni kokonaan luopua säilöönotosta

nyt kuitenkin herättää epäilyksiä liittyen juurikin tähän tavoitteeseen vähentää säilöönottoa monet ihmisoikeusjärjestöt ovat esittäneet että korvaavaksi keinoksi säilöönotolle pitäisi ottaa käyttöön ilmoittautumisvelvollisuus joka siis on huomattavasti kevyempi menetelmä kuin tämä mitä hallitus nyt esittää he ovat myöskin pitkään kampanjoineet sen puolesta että suomessa kokonaan luovutaan alaikäisten säilöönotosta joten haluaisin nyt kysyä ministeriltä miksi tässä yhteydessä ei voitu pohtia sitten näitä keinoja jos kerran tavoitteena on vain säilöönoton vähentäminen se mikä eniten herättää epäilyksiä tässä on juurikin se mikä tässä monissa puheenvuoroissa on todettu että tämä asumisvelvollisuus voidaan määrätä kevyemmin perustein kuin säilöönotto tällä hetkellä eli haluan vielä kysyä ministeriltä myöskin miten vältytään siltä että tämä lakimuutos nyt johtaa siihen että että tämmöinen kontrolli ja ihmisten liikkumisen rajoittaminen nyt laajennetaan entistä suurempaan joukkoon

puhemies kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen käännyttämisen toimeenpano on joskus rankkaa katsottavaa muutama vuosi sitten oli tilaisuus seurata tällaista toimeenpanoa lentokenttäbussin ikkunasta kun olimme lähdössä unkariin lentokoneella bussi jäi siihen odottelemaan kun paikalle tuli poliisimaija ja siitä oltiin miestä saattamassa sitten poliisivoimin ja hän ryhtyi vastustelemaan tilanne loppujen lopuksi oli se että kolme poliisimiestä istui tämän märkään asfalttiin kasvoilleen painetun miehen selässä ja hänet sitten nippusiteillä sidottiin ja siinä vaiheessa lentokoneen kippari tuli sinne portaille ja ilmaisi että hän ei ota tuota pakkokäännytettävää koneeseen ollenkaan mukaan ja meille se oli tietysti hyvä merkki siitä että voimme turvallisin mielin astua koneeseen arvoisa puhemies tämä hallituksen lakiesitys on pääosin hyvä ja tärkeä siinä mielessä että tämä alaikäisten viisitoista viiva kahdeksantoista vuotiaiden säilöönotto tulee nyt jäämään entistäkin vähemmälle vähemmälle osalle oikeaan suuntaan mennään kysyisin ministeriltä onko niin että tämä kynnys ei kuitenkaan alene siinä että kynnys asumisvelvollisuuteen määräämiseen on yhtä korkea kuin tällä hetkellä säilöön ottamiseen täällä oli vähän erilaisia tulkintoja siitä että aleneeko kynnys nyt sitten että asumisvelvollisuus määrätään helpommin kuin se säilöönotto toinen kysymys liittyy pitenemiseen kun säilöönotossahan tämä tämä määräys on kerrallaan kolme päivää ja sitten voidaan määrätä toisen kerran kolme päivää ja tässä asumisvelvollisuudessa voidaan määrätä kaksi viikkoa ja sen päälle toinen kaksi viikkoa niin harkittiinko että tämä asumisvelvollisuuden määräaika olisi ollut esimerkiksi viikko siis huomattavasti lyhyempi kuin nyt tämä kaksi viikkoa se on kuitenkin aika suuri määrä päiviä lisää siihen mitä on tämä kolme päivää tällä hetkellä vaikka olosuhteet ovatkin huomattavasti helpommat

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

se on herättänyt suomessa hyvin monenlaista ja ristiriitaistakin keskustelua eräs juonne tässä keskustelussa lähinnä median palstoilla on ollut se että suomessa ei enää tänä päivänä annettaisi arvoa ja painoa ihmisten perusoikeuksille tai kansainvälisille ihmisoikeuksille eräät arvovaltaisetkin henkilöt ovat julkisuudessa lausuneet että perus ja ihmisoikeudet eivät enää ole muotia ja on annettu ymmärtää että meillä on ulkomaalaisasioihin liittyen säädetty lakeja jotka ovat ristiriidassa perustuslakimme tuntemien perusoikeuksien tai kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteidemme kanssa haluan tämän johdosta sanoa että jokainen jokainen ulkomaalaislain muutos tai ulkomaalaisia koskeva lainmuutos viime vuosien aikana jo ennen tätä turvapaikkakriisiä ja ja nyt turvapaikkakriisin aikana on eduskunnalle annettu on käsitelty myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja väite siitä etteikö hallituksen esityksissä näissä asioissa enää kiinnitettäisi huomiota perus ja ihmisoikeusnäkökohtiin on totuuspohjaa vailla esimerkkinä mainitsen että tässä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä on sivulta kahdenkymmenenyhdeksän alkaen noin

viisi sivua pohdiskelua ja arviointia tämän lakiesityksen suhteesta perustuslakiimme ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiimme näin on ollut asianlaita kaikkien ulkomaalaisia koskevien lainmuutosten kohdalla jo useita vuosia tämän tietävät hyvin esimerkiksi paikalla olevat perustuslakivaliokunnan jäsenet itse muistan esityksen jolla vastaanottopalvelut lakkautettiin

niiltä ulkomaalaisilta joilla ei enää ollut aihetta saada vastaanottopalveluja siinäkin hallituksen esityksessä säätämisjärjestysperustelukohdassa todisteltiin että vastaanottopalvelujen lakkauttaminen niiltä joilla ei enää ole oikeutta saada vastaanottopalveluja ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa koska tällainen oikeus vastaanottopalveluihin myös niille joilla ei ole niihin tarvetta ei ole mikään perustuslaissa turvattu oikeus

perustuslakivaliokunta sen lisäksi meillä on perustuslain sadannessakuudennessa pykälässä annettu tuomioistuimelle mahdollisuus arvioida lakien perustuslainmukaisuus yksittäistapauksissa tuo sadaskuudes pykälä kuuluu seuraavasti

tämän lain perustuslainmukaisuutta rouva puhemies nyt olemme kuitenkin ilmeisesti törmäämässä uuteen ilmiöön yleisradion uutisissa kahdeskymmenesyhdeksäs heinäkuuta haastateltiin professori martin scheininiä nimenomaan liittyen näihin ulkomaalaislakien kiristyksiin ja hän lausui yleisradion referaatin mukaan seuraavaa

ulospääsytie tilanteesta on arvioida tiukennusten perustuslaillisuutta scheinin toteaa toinen sitaatti jos tiukennetut lainkohdat ovat perustuslain vastaisia tuomioistuimet joutuvat sanomaan ainakin välillisesti että eduskunta on ylittänyt harkintavaltansa suhteessa perustuslakiin eli vaikka tähän asti kaikki oikeusoppineet minun käsittääkseni ovat olleet yksituumaisia siitä että jos eduskunnan perustuslakivaliokunta on arvioinut ja harkinnut lakiesityksen perustuslainmukaisuuden tuomioistuin ei voi sitä asiaa uudelleen harkita

kysymyksen onko jo tultu tilanteeseen jossa tämän perusoikeusfundamentalistisen koulukunnan juristit kyseenalaistavat eduskunnan perustuslakivaliokunnan auktoriteetin lakien perustuslainmukaisuuden tulkitsijana jos perustuslakivaliokunta ei aivan kaikissa tulkinnoissaan ole samaa mieltä heidän kanssaan

kiitän edustaja zyskowiczia hyvin selventävästä puheenvuorosta asiassa josta todella on ollut monenlaista kirjoittelua lehdissä ja nimenomaan tästä näkökulmasta minkä edustaja nosti täällä esille tätä tietoa pitää levittää enemmän siitä yksinkertaisesta syystä että perustuslain mukaan perustuslakivaliokunnalle kuuluu näiden asioiden tulkinta ja kun se siellä on tehty niin se sitoo sen jälkeen

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz varmaan hyvinkin tietää että ei perus ja ihmisoikeusarviointia tehdä ainoastaan perustuslakivaliokunnassa vaan kyllähän sitä tehdään myöskin meidän tuomioistuinten toimesta kuten myöskin euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa valitettavasti tämä oikeudellinen prosessihan kun puhutaan näistä ja erityisesti euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta on on hyvin hidas eivätkä nämä meidän oikeuslaitoksetkaan ole vielä päässeet arvioimaan oikeudellisesti tätä muuttunutta turvapaikkapoliittista linjaa suomessa nyt on julkisuudessa myöskin ollut paljon puheenvuoroja joissa todetaan että maahanmuuttoviraston päätöksiä ja niiden laillisuutta tullaan kokeilemaan hallinto oikeudessa eli odotetaan vielä hallinto oikeuden ratkaisuja mitä tulee maahanmuuttoviraston tämänhetkisiin laintulkintoihin mielestäni tämä ei ole myöskään hyvän hallintotavan mukaista

rouva puhemies ensinnäkin on täysin luonnollista ja täysin hyvän hallintotavan mukaista että suomessa kuten kaikissa muissa oikeusvaltioissa viranomaisen päätöksestä voi valittaa riippumattomaan tuomioistuimeen

tarkoittaa että viranomainen tekisi tarkoituksella huonoja tai lainvastaisia päätöksiä ja lähtisi siitä että korjatkoot sitten tuomioistuimet mahdolliset virheet tässä valitusoikeudessa on kyse siitä että vaikka viranomainen luonnollisesti pyrkii tulkitsemaan lakia parhaan kykynsä ja harkintansa mukaan niin oikeusturvan kannalta jo euroopan ihmisoikeussopimus sallii

ei tuomioistuin voi enää erikseen arvioida asianomaisen lain perustuslainmukaisuutta jos tätä järjestelmää halutaan muuttaa se on tietysti mahdollista mutta nykyinen järjestelmä on tämä

tässä ei ole nyt kyse valitusoikeudesta vaan siitä että tämä suomen turvapaikkapoliittinen linja myöskin on muuttunut viranomaispäätösten seurauksena ja myöskin muuttuneen laintulkinnan seurauksena eli ei välttämättä edes tässä salissa tehtyjen lakimuutosten kautta joita sitten on arvioitu myöskin perustuslakivaliokunnassa mitä tulee maahanmuuttoviraston päätöksiin niin on muun muassa arvioitu että tämä maahanmuuttoviraston muuttunut tulkinta eri maiden turvallisuustilanteesta on merkittävästi vaikuttanut suomen turvapaikkapoliittiseen linjaan minkä lisäksi maahanmuuttovirasto myöskin soveltaa tätä sisäisen paon

sellaisessa mittakaavassa kuin mitä nyt tehdään tätä linjanmuutosta ei ole arvioitu myöskään perustuslakivaliokunnassa vaan nyt ilmoitetaan että tullaan sitten näkemään ja kokeilemaan hallinto oikeudessa hyväksyykö oikeuslaitos tätä muuttunutta käytäntöä mielestäni tämä ei ei ole hyvää hallintotapaa

myös minä haluan kiittää edustaja zyskowiczia entistä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa tavasta jolla korostitte perustuslakivaliokunnan asemaa eduskunnan työn kokonaisuudessa on tärkeätä että ymmärrämme mikä perustuslakivaliokunnan tehtävä on lainsäädännön perustuslaillisuuden perustuslainmukaisuuden ennakkoarvioinnissa ja tarkastuksessa näin näin toimitaan perustuslaki pitää huolta siitä että meidän järjestelmämme on vakaa se kertoo suomalaisen yhteiskunnan arvoista kun perustuslakivaliokunta arvioi lainsäädäntöä perustuslain näkökulmasta niin se omilla tulkinnoillaan sitten tietysti tulkitsee myös perustuslakia mutta perustuslakivaliokunnan käytäntö on se että omia tulkintoja ei kovin nopeasti muuteta vaan vaan katsotaan mitä samantyyppisissä asioissa on aikaisemmin lausuttu perustuslain lisäksi nämä perustuslakivaliokunnan aikaisemmat lausunnot ovat pohjana usein kun uusia lausuntoja tehdään joissakin asioissa perustuslakivaliokunnan tulkinnat ovat saattaneet hieman ajan kuluessa muuttua ja näin voi jatkossakin tapahtua mutta pyritään kääntämään niitä suuntia hyvin rauhallisesti tuossa valiokunnassa

ja ratkaisutoimintaan niin ensinnäkin on niin että eduskunta muutti lakeja siltä osin että kun meillä aikaisemmin oli tällainen humanitäärisen suojelun kategoria jota ei ollut muissa maissa niin tämä humanitäärisen suojelun kategoria poistettiin eduskunnan säätämällä lailla joka lainmuutos on vaikuttanut tietysti yksittäistapauksissa itse asiassa minä luulin silloin että se ei juurikaan vaikuttaisi mutta ilmeisesti nämä monet irakilaiset turvapaikanhakijat ovat olleet tilanteessa jossa he olisivat voineet saada myönteisen ratkaisun aikaisemmassa humanitäärisen suojelun kategoriassa mutta kun sitä ei enää meidän lakimme tunne niin silloin on tietysti arvioitu heidän

tässä työssään tekee parhaansa ja pyrkii lakeja soveltamaan siten kuin eduskunta on ne säätänyt ja tarkoittanut se on sitten aivan eri asia että oikeusvaltioon kuuluu että viranomaisten päätöksistä voi valittaa tuomioistuimeen ja silloin tuomioistuin lopullisesti ratkaisee asian

minä olen yksi niistä jotka olivat huolissaan tästä humanitaarisen suojelun kategorian poistosta muistan kuinka silloin edustaja zyskowicz täällä puhui siitä lakimuutoksena jota kukaan ei voi vastustaa koska se ei tule vaikuttamaan mihinkään toisin kävi ja ja se on vaikuttanut turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksiin saada kansainvälistä suojelua suomesta mutta se ei ole ainoa asia joka on muuttunut vaan kyllä myöskin näillä maahanmuuttoviraston uusilla turvallisuuslinjauksilla ja tällä sisäisen paon

meidän viranomaisten toiminnassa niitä ei ole käsitelty täällä salissa eikä myöskään arvioitu perustuslakivaliokunnassa itse olen huolissani siitä että tämä muuttunut turvallisuustulkinta yhdistettynä tähän tapaan soveltaa tätä sisäisen paon mahdollisuutta johtaa tilanteeseen jossa käytännössä johdonmukaisesti kierretään palautuskieltoa joka on ollut sekä kansainvälisessä pakolais että ihmisoikeuslainsäännössä erittäin keskeinen turvapaikkapoliittinen periaate

rouva puhemies todellakin kuten edustaja andersson muisteli silloin kun poistettiin humanitäärisen suojelun kategoria meidän lainsäädännöstämme niin luulin että se ei kovin monta tilannetta koske ja tämä luuloni perustui siihen että aikaisempina vuosina erittäin harva oli saanut kansainvälistä suojelua nimenomaan tämän humanitäärisen suojelun kategorian perusteella

tarve ei heidän kohdallaan toteudu mitä tulee sitten tähän sisäisen paon mahdollisuuteen hallitus on erilaisissa linjauksissa korostanut sitä että suomen hallintokäytännön pitäisi pyrkiä olemaan linjassa lähinnä ruotsin ja muiden pohjoismaiden hallintokäytännön kanssa

siltä osin kuin lainsäädännöstä ei muuta johdu ymmärtääkseni tämä vertailu juuri ruotsin ja eräiden muiden maiden käytäntöihin vastaavissa tilanteissa vastaavien maiden kohdalla ja vastaavien säädösten osalta on johtanut siihen että tätä sisäisen paon mahdollisuutta on pidetty esillä enemmän kuin joissakin aiemmissa tilanteissa tähän

tuolla hallituksen esityksessähän on hyvin paljon siitä minä vain ihan yleisellä tasolla totean tästä että tämä tämä työhän lähti aikoinansa käyntiin siitä kun edellisessä hallituksen esityksessä joka koski siis säilöön ottamista oli valtioneuvoston lausuma ja lausuman mukaan tavoitteena olisi jatkossa kieltää ilman huoltajaa olevien lasten säilöön ottaminen kokonaan

täysin poistaa vaikka tällainen lausuma olisikin ja todettiin myös että suomesta puuttuu useissa maissa yleisesti käytössä oleva mahdollisuus asuinpaikkaa koskevan velvoitteen asettamiseen nyt me olemme sen tehneet ja minun mielestäni jos ajattelee sitä kun minäkin aina kun minulle tuodaan joku esitys että tällainen on meneillänsä kyllä tarkkaan katson sen että onko tässä järkeä tässä on järkeä koska nimenomaan

viikkomääristä ja niin edelleen kyllä niitäkin on pohdittu ja varmasti sitten kun kuulette valiokunnissa esittelijä sitten kertoo näistä erilaisista vaihtoehdoista ja perustelee näitä päätöksiä sitten tietysti onko näitä vaihtoehtoja käsitelty mistä edustaja andersson

kyllä esimerkiksi täällä selvityksessä säilöönoton vaihtoehdoista on myöskin sitten käsitelty näitä vaihtoehtoja nyt ollaan päädytty tähän ja ja mielestäni ne ovat perusteltuja tärkeää on nyt kuitenkin muistaa sitten se että että oli mikä tahansa tilanne aina katsotaan sen lapsen etu laki vaatii sitä
arvoisa puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua ja on puhuttu näistä säilöönotoista nythän on tarkoitus että näitä säilöönottoja vähennetään esimerkiksi viime vuonna oli säilöönottoja noin tuhat kuten ministerikin sanoi tarkoituksena on

että voidaan määrätä asumaan nimetyssä ja ilmoittautumaan siellä vuorokaudessa ja onhan tämä paljon pehmeämpikin vaihtoehto tiedetään että meidän ovat vähentyneet ja entisestään vähentyneet sain juuri tuossa tiedon kun käsiteltiin edellistä lakiesitystä että maahanmuuttovirasto voi sitten määrätä missä näitä turvapaikanhakijoita on nyt ensi kevääseen mennessä vähentyy yli seitsemällätuhannella ja näitä vastaanottokeskuksia meidänkin kunta mukaan lukien

niitä enää ole ympäri maan niin että niitä on ollut vaikea hallita sitten kun tulee näitä kielteisiä

mielestäni tämä on ihan oikea ratkaisu että maahanmuuttovirasto on lopettanut nyt tämänkin päätöksen mukaan reilut kaksituhatta henkilöpaikkaa eri puolilta suomea kaiken kaikkiaan minun mielestäni tämä esitys on semmoinen pehmeämpi mitä lapsiin tulee niin kyllä me lähdemme siitä niin kuin työasiainvaliokunnassakin puhuttiin näistä ihmiskaupoista sun muista säilöönotoista että se on se vihonviimeinen asia että varmaan näin tulee tapahtumaankin ettei niitä lapsia jotka yksinänsä tänne säilöön oteta minä uskon että kannattaa

arvoisa rouva puhemies aivan lopuksi haluan kiinnittää yhteen asiaan huomiota eduskunta siis poisti meidän turvapaikkalainsäädännöstämme niin sanotun humanitäärisen suojelun kategorian meillä oli aikaisemmin varsinainen turvapaikka niille jotka täyttävät pakolaismääritelmän sitten oli niin sanottu toissijainen suojelu niille joita ei voida palauttaa koska siellä odottaisi epäinhimillinen epäinhimillinen kohtelu sitten kolmanneksi oli niin sanottu humanitäärinen suojelu niille jotka saivat oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella sillä perusteella että heidän lähtömaassaan olosuhteet olivat yleisesti sellaisia että sinne ei katsottu voitavan ketään

toivoisin että jatkossa ei median piirissä eikä poliitikkojen piirissä annettaisi suurelle yleisölle väärää käsitystä väittämällä että suomi ei enää humanitäärisin perustein anna kansainvälistä suojelua

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys edellyttää monikansallisia suuryrityksiä raportoimaan toiminnastaan ja veroistaan maakohtaisesti veroviranomaisille tämä on tärkeää jotta voimme pärjätä taistelussa harmaata taloutta ja verovälttelyä vastaan on arvioitu että eu maat menettävät harmaan talouden ja verovälttelyn vuoksi jopa tuhat miljardia euroa vuosittain ja suomessa tuon summan arvellaan liikkuvan noin kymmenen viiva neljäntoista miljardin luokassa joka vastaa viittä prosenttia maamme bruttokansantuotteesta

riittävät palvelut kansalaisillemme ei kuitenkaan riitä että tiedot raportoidaan vain veroviranomaisille nämä tiedot tulee tehdä julkisiksi jotta ne ovat myös päättäjien kansalaisten ja toimittajien saatavilla suomen tulisikin sisällyttää nyt käsittelyssä olevaan lakiin että maakohtaiset veroraportit julkaistaan näin on toimittu isossa britanniassa jossa kansalliseen lainsäädäntöön on lisätty valtiolle mahdollisuus julkaista raportit

arvoisa herra puhemies noin puolet kaikista suomen vuokra asunnoista on valtion tuella rahoitettuja ja ja niiden osuus on merkittävin etenkin suurissa kaupungeissa etenkin kohtuuhintaisista vuokra asunnoista on pulaa varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa muuallakin suomessa siksi on hyvä että hallitus aktiivisesti hakee ja ja luo edellytyksiä asuntorakentamisen lisäämiseksi koko suomessa rakentaminen ja asuntorakentaminen lisäävät myös työllisyyttä ja työllisyyden lisääminen on hallituksen tärkeä kärkihanke työllisyyttä on saatava suomessa paremmaksi tällä hallituksen esityksellä muutetaan yleishyödyllisyyssäännöksiä jotka nykyään rajoittavat aivan liian paljon valtion tukemia vuokra ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa esityksen mukaan jatkossa yleishyödyllistä toimintaa koskevat vaatimukset toteutettaisiin hankekohtaisesti ei siis niin kuin nykyään ja muutoksella lisättäisiin toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa kohtaan jotta voitaisiin taata valtion tuen kohdentuminen asukkaille ja valtion riskien hallinta korkotukilainan saajien olisi kuitenkin jatkossakin luonnollisesti täytettävä tietyt edellytykset esimerkiksi pitkäjänteisen vuokraustoiminnan harjoittamisesta ja yhteisön vakavaraisuudesta tämä hallituksen esitys on erinomainen ja tässäkin yhteydessä haluan vielä tuoda esille ne monet hallituksen toimet jotka ovat jo lisäämässä rakentamista ja asuntotuotantoa muutenkin

juuri lainkaan asuntojen rakentamiseen tästä ei myöskään todennäköisesti mitään suurta haittaa ole en itse usko että uusia rakentajia tämän tämän pohjalta tulee me tarvitsemme muunlaisia toimia

olen ymmärtänyt että hallituksessa on ymmärretty että se asuntopolitiikka jolla aloitettiin ei tuota tuloksia koska nyt ollaan perumassa sitä että että nostettiin tuo pitkän korkotuen omavastuu kolmeen pilkku neljään prosenttiin nyt sitä ollaan vähentämässä yhteen pilkku seitsemään prosenttiin olisi hyvä että se menisi sinne yhteen prosenttiin koska

tällaisella korkotasolla vasta olisi merkitystä siihen että että näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja todella rakennettaisiin oli aivan erinomaista että eduskunta yksimielisesti lausui hallitukselle siitä että tätä pitkää korkotukea pitää kehittää sen lainojen maksun takapainoisuutta pitää muuttaa niin että tuo vuokrataso

arvoisa puhemies on erittäin hyvä kuulla että sdpnkin suunnalta tätä hallituksen esitystä pidetään hyvänä tämän hyvä asia on nimenomaan se että nyt yleishyödyllistä toimintaa koskevat vaatimukset muutetaan hankekohtaisiksi etteivät ne ole yleisiä tämä nytten todennäköisesti lisää kiinnostusta nimenomaan valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa kohtaan joka on valitettavasti ollut hiipumassa viime vuosina koska siihen ei ole ollut keinoja jotka jotka olisivat ratkaisseet että pystytään rakentamaan myöskin tuottavasti

arvoisa puhemies sanoin että tämä ei ole hyvä eikä huono koska en usko että tällä on juurikaan vaikutusta mutta mutta nyt on sanottava että viime hallituksen aikana kun tämä omavastuukorko oli yhden prosentin niin viime

rakennettiin edellisen hallituksen budjetin pohjalta päästiin erittäin hyvään tulokseen kahdeksaantuhanteenkuuteensataan asuntoon ja ymmärsin että nyt kun tämä taittui tässä tämän vuoden aikana niin nyt sitten hallituksessa huomattiin että otetaan käyttöön niitä samoja menetelmiä jotka edellisen hallituksen listalla olivat asuntotuotannon voimistamiseksi ja tätä pidän hyvänä että että ei jääräpäisesti mennä sitä linjaa joka ikään kuin oli oli omaksuttu vaan katsotaan että

ja siihen satsataan hyvin vahvasti uskon että että tässä eduskunnassa löytyy tahtoa siihen että kehitämme tätä järjestelmää niin että tämä lyhyt korkotuki ei syö mahdollisuuksia tältä pitkältä korkotuelta

arvoisa herra puhemies edustaja myller omassa puheenvuorossaan viittasi tähän lyhyeen kymmenen vuoden korkotukimalliin pitää muistaa että viime eduskuntakaudella silloinen hallitus jonka

muun muassa asuntoministeri muistaakseni oli sdpstä oli tuomassa eduskuntaan sitä lyhyttä korkotukimallia tai välimallia silloin mutta jostain syystä se ei tullut tänne eduskuntaan nykyinen hallitus on sitten tuonut tämän kymmenen vuoden korkotukimallin ja eduskunta on myöskin päättänyt kesällä laki on nytten astunut ensimmäinen kahdeksatta voimaan että kehitetään ja etsitään myöskin malleja sen neljänkymmenen vuoden korkotukimallin kehittämiseksi edelleen että molempia malleja pyritään kehittämään

arvoisa puhemies edustaja torniainen sanoi että oli tuomassa mutta ei tuonut ja se johtui siitä että että ei arvioitu että sillä mallilla voidaan rakentaa aidosti kohtuuhintaisia asuntoja ne ovat liian kalliita kalliita asuntoja ne ovat liian lyhyen aikaa vuokrakäytössä ja ne mahdollistavat myös ikään kuin tällaisen välistävedon ja siihen ei sosialidemokraattien mielestä yhtään yhteiskunnan rahaa voi laittaa kiinni mutta olen todella tyytyväinen siihen että yhdessä yksituumaisesti ympäristövaliokunnassa ja ja sitten myös täällä salissa hyväksyttiin se että tätä pitkää korkotukea kehitetään ja nyt jäämme odottamaan että sieltä tulee hyvät esitykset joitten pohjalta

arvoisa herra puhemies tämä esitys liittyy vuoden kaksituhattaseitsemäntoista eläkelakimuutoksiin ja tällä esityksellä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi siten että seurakunnan seurakuntayhtymän tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen viranhaltijan eroamis ikää nostetaan asteittain nykyisestä kuudestakymmenestäkahdeksasta vuodesta seitsemänkymmentä vuoteen

valtion virkamieslakiin tämä esitys parantaisi viranhaltijoiden oikeudellista asemaa sekä edistäisi viranhaltijoiden ja työsopimussuhteessa olevien yhdenvertaista kohtelua esitys on kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen ja kirkolliskokoukselle esitys valmisteltiin kirkkohallituksessa ja asiasta on myös neuvoteltu kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa eli esitys on kannatettava

arvoisa herra puhemies esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön energiatehokkuusdirektiivin artikla eli käsky käy jälleen brysselistä taustalla kummittelevat euroopan komission suomelle antamassaan lausunnossa esille tuomat lisävaateet lakia täydennettäisiin myös eräiden energiatehokkuusdirektiivin määritelmien osalta tavoite on hyvä ja ylevä eli tarkoitus on vahvistaa julkisen sektorin esimerkillistä roolia energiatehokkuuden edistäjänä säätelyn sujuvoittamiseksi lakiin ehdotetaan myös joitakin teknisiä muutoksia kuten sanoin tavoite on hyvä mutta kolikolla on tässäkin tapauksessa myös se pimeämpi puolensa nopeasti tulkittuna ja kärkevästi sanottuna direktiivi vaatii rakentamaan termospulloja joissa asuminen aiheuttaa sisäilmaongelmia ja homesairauksia vaikka sellaisia ei juuri mediassa käydyn keskustelun ja selvitysten perusteella taida olla edes olemassa

heikentävät maamme alhaista kilpailukykyä arvoisa puhemies peräänkuulutan tässä yhteydessä kotimaisen puu ja tiilirakentamisen uusrenessanssia sellu ja pellavaeristeillä itselämpiävien ja itsehomehtuvien uusteknologioiden sijasta terveellisempää asumista vaikka asumiseen täällä peräpohjolassa hieman enemmän energiaa kuluisikin kiitoksia

arvoisa puhemies edustaja hongiston puheenvuoro oli hyvä ja haluan nostaa siitä esille juurikin tämän energiatehokkuuden energiatehokkuuden parantamisen toisen puolen eli kääntöpuolen ja sisäilmaongelmat ja homeongelmat ja sitä myötä ihmisten sairastumisen on hyvin tärkeää että ylläpidämme keskustelua siitä mitä energiatehokkuudella myös voidaan saada aikaiseksi jos se tehdään väärin tai huonosti kyllä liian tiiviit talot ovat loppupelissä kuitenkin

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on mielestäni perusteltu koska vanhemmuuden kustannukset ohjautuvat pääosin naispuolisen työntekijän työnantajalle ja tämä aiheuttaa sen että nuoret synnytysikäiset naiset ajautuvat pysyvien työpaikkojen sijaan usein pätkätöihin tästä syystä heidän työuraansa muodostuu vanhemmuudesta johtuen aukkoja mikä näkyy myöhemmin esimerkiksi matalampana eläketasona kuin miehillä esityksen mukaan naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattaisiin työnantajalle maksettavalla kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella ja sehän ei veronalaista tuloa uudistuksesta aiheutuvat kustannukset rahoitettaisiin työtulovakuutuksista työnantajien rahoittamalla vakuutusmaksuosuudella tavoite jakaa vanhemmuuden kustannuksista yrityksille aiheutuvaa rahoitusvastuuta tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken ja se on perusteltua korvauksen saamisen edellytyksenä olisi että työsuhde työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja että se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen

adoptioäidin vanhempainrahakauden alkaessa oltava vähintään kahdeksankymmentä prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta vastaavasti korvausta maksettaisiin adoptioäidin työnantajalle tämän maksaessa palkkaa vanhempainrahakaudella esitys perustuu hallituksen kustannuskilpailukykyä vahvistaviin toimiin uudistuksen tavoitteena on osaltaan tukea suomen kilpailukykyä edistämällä naisvaltaisten yritysten työllistämistä ja kasvua maamme kaikista yrityksistä lähes sata prosenttia on pieniä ja keskikokoisia eli eli alle

työllistäviä yrityksiä yksityisen sektorin henkilöstöstä nämä yritykset työllistävät kuusikymmentäviisi prosenttia ja tekevät yli puolet yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta pk yritysten merkitys kansantaloudelle on erittäin tärkeä varsinkin pienelle yritykselle vanhemmuuden kustannukset ovat valtava rasite yhden vauvan on katsottu maksavan työntekijän keskimääräisestä kuukausipalkasta laskettuna äidin työnantajalle noin seitsemäntoistatuhatta euroa kolme keskeisintä kuluerää ovat raskaudenaikaiset sairauspoissaolot äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut tämän on katsottu olevan iso tulppa nuorten naisten työllistymiselle ja rasite naisvaltaisille aloille ja pienyrittäjille henkilökunnan palkkaamisessa tämä uudistus on on ollut asia jota myös perussuomalaiset naiset on ajanut vuosia ja jopa vuosikymmeniä uudistus on oikea askel naisten tasa arvoisempaan asemaan työmarkkinoilla ja helpotus varsinkin naisvaltaisten alojen pienyrittäjille suomen yrittäjänaisten vaikuttamistyön kärkitavoitteisiin on kuluvana vuonna kuulunut

tasaaminen yhteisvastuullisesti ja laajalta veropohjalta suomen yrittäjien mukaan tavoite jakaa vanhemmuuden kustannuksista yrityksille aiheutuvaa rahoitusvastuuta tasaisemmin kaikkien työnantajien kesken on oikea mutta yrittäjät toivovat rahoituspohjaa edelleen laajennettavaksi maan talouden kannalta työllisyyden edistäminen on erityisen tärkeää ja siksi kaikki tavat helpottaa yritysten toimintaedellytyksiä ovat tervetulleita jäi askarruttamaan että tämä uudistus ei käsittääkseni koske naisyrittäjää joka joutuu esimerkiksi palkkaamaan sijaisen oman äitiys tai vanhempainvapaan ajaksi vastaavanlainen korvaus yrittäjän vanhemmuudesta johtuviin kuluihin olisi omiaan edistämään ja rohkaisemaan nuoria naisia myös yrittäjyyteen tämä hallituksen esitys käsittäisi noin kolmekymmentätuhatta ja kustannukset olisivat miljoonaa euroa

arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä parannetaan naisten tasa arvoista kohtelua edistetään työllistymistä ehdotetaan naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi euron kertakorvauksella tämä tuki ehdotetaan maksettavaksi työnantajille jotka maksavat työ tai virkaehtosopimuksen taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä se tasaa työnantajien välillä äitiyden kustannuksia se joustavoittaa työmarkkinoita mahdollistaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden työmarkkinoilla rohkaisee työnantajia palkkaamaan lisää työvoimaa sukupuoleen katsomatta ja tällä on hyvin painava yhteiskunnallinen intressi sillä tämä edistää jo sanomaani yhdenvertaisuutta

ajanut mitä naiset ja äidit ovat aina haaveilleet ajettavaksi ja nyt se on totta naisyrittäjän tyttärenä tietysti kannatan tätä erittäin paljon

puhemies edelleenkin suomessa naisen euro on noin kahdeksankymmentäkolme senttiä ja naisen eläke euro vain seitsemänkymmentäviisi senttiä monissa selvityksissä on todettu että yksi suurimmista syistä on se että nainen viettää lastensa kanssa paljon pidempiä aikajaksoja kuin perheen isä osasyy tähän problematiikkaan on se että työnantajat eivät suosi isien vanhemmuudenvapaita johtuen siitä että kustannukset työnantajille ovat edelleenkin niin kovat näitä kustannuksia kertyy oikeastaan kolmesta asiasta ensinnäkin raskauden aiheuttamien poissaolojen kulut ja uskokaa tai älkää me elämme vuotta kaksituhattakuusitoista mutta edelleenkään kukaan tässä maassa ei tiedä kuinka paljon raskaudenaikaisista poissaoloista on sellaisia joihin syypää tai ainakin vahva vaikutin on ollut nimenomaan raskaus kaikki raskaudenaikaiset poissaolot menevät yhteen pussiin jossa on niin kausi influenssat niin käden katkeamiset kuin se että joutuu raskauspahoinvoinnin takia olemaan poissa töistä

mutta vain osittain yhteensä edelleenkin keskivertopalkan tienaavasta äidistä jää työnantajalle kuluja äitiys ja vanhempainvapaan ajalta noin seitsemäntuhatta euroa kun mukaan lasketaan vielä sairaan alle kymmenen vuotiaan lapsen hoitokulut tämä kokonaispotti näistä kolmesta alueesta on yhteensä seitsemäntoistatuhattaviisisataaseitsemänkymmentä euroa tämä rahasumma siis keskivertopalkkaa saavan naisen osalta ja tämä keskivertopalkka jonka pohjalta laskelma on tehty on kolmetuhattakolmesataa euroa kuukaudessa suomen yrittäjänaiset on yhdessä suomen yrittäjien kanssa tehnyt laajan kyselyn johon vastasi noin tuhat yrittäjää siitä kuinka paljon sairaan alle kymmenen vuotiaan lapsen kanssa ollaan kotona tämän tutkimuksen ja selvityksen lopputulema oli se että selkeä keskiarvo oli viisi päivää per lapsi itse kahden kohtuullisen terveen kakaran äitinä voin pitää tätä hyvin maltillisena summana ja määränä koska kun huomioidaan kausi influenssat vatsataudit rokot ja niin edelleen viisi päivää vuodessa ei ole mitenkään ylimitoitettu arvio mutta korostan edelleenkin tätäkään lukua kukaan ei tarkasti tiedä tämä on vain arvio ruotsissa nämä kaikki luvut ovat tarkasti selvillä ja ruotsissa muuten myös kaikki kulut sata prosenttisesti työnantajalle korvataan se on tietysti sitten se seuraava iso tavoite on todella hienoa että tässä ajassa hallitus ottaa tämän askeleen ja maksaa kaksituhattaviisisataa euroa vauvarahaa jokaisen synnyttävän äidin työnantajalle tämä on mielestäni todella hieno ele tilanteessa joka ei taloudellisesti ole helppo mutta meillä on olemassa esimerkkinä ruotsin malli josta meidän suomessakin tulisi ottaa oppia ruotsissa käytäntö on siis se että siellä kaikki nämä kulut joista nytkin on puhuttu niin raskauden aiheuttamat poissaolot ja äitiys ja vanhempainvapaasta koituvat palkka ja ja lomapalkkakulut kuin myös sairaan alle kymmenen vuotiaan lapsen hoitokulut

kuin työnantajiltakin ja uskokaa tai älkää kaikki niin työnantajajärjestöt kuin työntekijäjärjestöt pitävät sitä ruotsissa hyvin reiluna tapana

yhdessä sen toimen kanssa että isille on räätälöity vanhempainvapaista kolmasosa

aikaan ruotsissa sen että isät pitävät vanhempainvapaista noin kaksikymmentäviisi prosenttia mikä on varmastikin maailman huippuluku ja taitaa olla myöskin aika lähellä sitä maksimaalista lukua sen takia että äiti on kuitenkin se joka edelleenkin imettää vauvan kun sitä verrataan esimerkiksi suomen lukuun siihen että suomessa reilusti alle kymmenen prosenttia vanhempainvapaista on isien pitämiä on ero huikea ja ilman muuta haluamme tavoitella sitä samaa tilannetta täällä suomessa mikä ruotsissa jo on ruotsin malli tulee toimimaan hyvänä esimerkkinä jatkossa myös meille mutta iso kiitos hallitukselle tästä euron vauvarahasta lisäksi kannattaa muistaa että meille on esitetty myöskin erilaisia malleja perhevapaiksi olen iloinen siitä että sakn esittelemä malli on saanut kannatusta yli puoluerajojen se on hyvin poikkeuksellinen malli ensinnäkin siinä että se kannustaa isiä perhevapaille se helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista ja tekee nykyjärjestelmästä joustavamman mutta ennen kaikkea se ei myöskään lisää kustannuksia nykytilanteesta ja sen takia se malli kannattaa ottaa vakavasti

arvoisa herra puhemies pääministeri juha sipilä kahdeksas kolmatta kaksituhattaviisitoista naistenpäivänä esitti keskustan aloitteena että kaksituhattaviisisataa euroa voitaisiin myöntää kertakorvauksena äidin työnantajalle nyt tämä hallituksen esitys on täällä salissa ja olen siitä todella iloinen että ollaan päästy tähän asti tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan kohti tasa arvoisempaa suomea erinomaista tässä esityksessä on se että tässä huomioidaan sekä biologinen että adoptioäiti molemmat voivat sen saada vanhemmuuden kustannusten jakautuminen edistää selvästi tasa arvoisempaa naisten kohtelua työelämässä työllistymistä ja myös jopa työsopimusten pituutta tämä edistää pienten erityisesti naisvaltaisten yritysten mahdollisuutta palkata uusia työntekijöitä kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa on kuultu niin on selvää että meidän perhevapaajärjestelmämme ei ole enää tämän hetken mukainen niin paljon on erilaisia perhetilanteita olemassa suomessakin uudistustarpeet ovat todella selkeitä ja tämä uudistus täytyy tehdä varmasti pidemmällä aikavälillä sen tavoitteena täytyy olla nimenomaan selkeys joustavuus ja se että erilaiset perheiden tilanteet

erilaisissa kombinaatioissa otetaan huomioon aina joten tässä meillä riittää valtavasti työtä vielä mutta tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies kyseessä tosiaan on

ehdotetaan muutettavaksi niin että poikkeus turvallisuusselvityksen maksullisuudesta ei enää koskisi sisäministeriön hallinnonalan viranomaisia taikka sitten oppilaitoksen hakemusta lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä tarkennuksia myös kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksenhakua koskeva eräänlainen teknisluontoinen muutos nämä ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan tammikuun alusta kaksituhattaseitsemäntoista korostettakoon että hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina sen yksimielisesti eli vielä kerran kaikki sisäministeriön hallinnonalan turvallisuusselvitykset ehdotetaan tämän myötä keskitettäväksi suojelupoliisin tehtäväksi meidän valiokunnalle esitetyn selvityksen perusteella vuoden kaksituhattakuusitoista alusta hallinnollisella määräyksellä toteutetulla toteutetulla turvallisuusselvitysten keskittämisellä suojelupoliisille on jo nyt tätä ennenkin siis saavutettu merkittäviä etuja kansalaisten ja turvallisuusselvityksen hakijaorganisaatioiden yhdenvertaisessa kohtelussa

mitä tämä sitten tarkoittaa turvallisuusselvitysten maksullisuuteen liittyen ehdotettu muutos tarkoittaa käytännössä sitä että suojelupoliisin tekemät turvallisuusselvitykset ovat jatkossa maksullisia myös silloin

tällä ehdotetulla muutoksella voidaan osaltaan osaltaan vähentää hallinnon sisäisiä turvallisuusselvityksiä ja näin ollen myös niistä aiheutuvia kustannuksia samalla valiokunta kuitenkin korostaa että turvallisuusselvitysrekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden määrä tulee pitää rajoitettuna valiokunta myös kiirehtii rekisterin käyttöönottoa arvoisa puhemies täällä kun ei ole ketään edustajia enää kuuntelemassa päätän esitykseni